ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kuudes kuudetta kaksituhattayhdeksäntoista nimitetyn pääministeri antti rinteen hallituksen ohjelmasta keskustelu tiedonannosta päättyi kahdestoista kuudetta kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa ovat ville tavio jani mäkelän kannattamana petteri orpo sinuhe wallinheimon kannattamana ja sari essayah päivi räsäsen kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille

ehdotuksista on äänestettävä ensin äänestetään ville tavion ehdotuksesta sari essayahin ehdotusta vastaan sitten voittaneesta petteri orpon ehdotusta vastaan ja lopuksi äänestetään siitä nauttiiko

valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään kolmaskymmenes yhdeksättä kaksituhattayhdeksäntoista

arvoisa herra puhemies arvoisat kansanedustajat minulla on ilo ja kunnia esitellä teille eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomus vuodelta kaksituhattakahdeksantoista kertomus

suomen oikeusasiamiesinstituutiohan on maailman toiseksi vanhin ja ensi vuonna vietämme toiminnan sata vuotisjuhlavuotta perinteiseen tapaan kertomuksen alussa on oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten puheenvuorot kunkin itse valitsemasta aiheesta omassa puheenvuorossani käsittelen vanhusten oikeuksia oikeusasiamiesinstituution näkökulmasta oikeusasiamiehen toimintaa ja havaintoja vanhusten vanhusten oikeuksien valvonnassa ja edistämisessä on selostettu kertomuksen erillisessä jaksossa puheenvuorossani käsittelen kysymyksiä mitkä ovat oikeusasiamiehen tehtävät ja toimivaltuudet vanhusten oikeuksien valvonnassa ja edistämisessä sekä miten ne eroavat muiden valvontaviranomaisten tehtävistä ja toimivaltuuksista totean tässä vain lyhyesti oikeusasiamiehellä on kattavat tiedonsaantioikeudet ja laajat toimivaltuudet ryhtyä toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi koska vanhukset ja heidän omaisensa kantelevat vain harvoin keskeistä on oikeusasiamiehen toimivalta toimittaa tarkastuksia ja ottaa niiden perusteella tai muutoin tutkittavaksi omia aloitteita oikeusasiamies on yleinen laillisuusvalvoja kun muiden valvontaviranomaisten toimivalta rajoittuu tiettyihin esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin liittyviin oikeuksiin oikeusasiamies valvoo paitsi niitä muitakin vanhusten oikeuksia oikeusasiamiehen tehtävä yleisenä laillisuusvalvojana näkyy myös siinä että oikeusasiamies valvoo vanhusten oikeuksien toteutumista kaikissa viranomaisissa ja kaikissa julkista tehtävää hoitavissa yksityisissä riippumatta siitä minkä hallinnonalan viranomaisesta tai toimijasta on kysymys esimerkiksi viranomaisten palvelujen muuttuminen sähköiseksi voi vaarantaa ikääntyneiden henkilöiden palvelujen saatavuutta kaikilla hallinnonaloilla oikeusasiamies valvoo siis vanhusten kaikkia oikeuksia kaikilla hallinnonaloilla tämä on se keskeisin ero verrattuna muihin valvontaviranomaisiin oikeusasiamies on myös ylin laillisuusvalvoja tämä tarkoittaa sitä että oikeusasiamies ei valvo ainoastaan vanhuspalveluja antavia toimijoita ja niiden omavalvontaa vaan myös kaikkia valvontavastuussa olevia viranomaisia vain oikeusasiamies voi valvoa koko valvontajärjestelmän toimivuutta ja kattavuutta kaiken kaikkiaan oikeusasiamiehen tehtävä ja näkökulma on laajempi kuin muiden valvontaviranomaisten

totean vielä että oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä toimii ihmisoikeuskeskus jolla on ihmisoikeusvaltuuskunta oikeusasiamies ihmisoikeuskeskus ja ihmisoikeusvaltuuskunta muodostavat yhdessä suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution tämä instituutiorakenne on erittäin sopiva muun muassa vanhusten oikeuksien edistämiseen ja

apulaisoikeusasiamies maija sakslin tarkastelee puheenvuorossaan oikeusasiamiehen toimintaa lapsen oikeuksien valvonnassa lapsen oikeudet on turvattu perustuslaissamme ja ykn lapsen oikeuksien sopimuksessa oikeusasiamiehen toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota näiden oikeuksien valvontaan lapsen oikeuksien laillisuusvalvonta on ollut oikeusasiamiehen erityistehtävistä jo yli kaksikymmentä vuotta lasten oikeuksien laillisuusvalvontaa vahvistettiin toisen apulaisoikeusasiamiehen viran perustamisen yhteydessä vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan vuosittain oikeusasiamiehen kansliassa ratkaistaan kolmestasadasta neljäänsataan lapsia koskevaa laillisuusvalvonta asiaa suurin osa ratkaisuista koskee sosiaalihuoltoa toiseksi eniten lasten oikeuksia koskevia asioita ratkaistiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen alalta lasten itsensä tekemien kanteluiden määrä on kuitenkin pieni tämän vuoksi on tärkeää että oikeusasiamies voi puuttua lainvastaiseen tai muuten moitittavaan kohteluun myös omasta aloitteestaan ja tekemällä tarkastuksia tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies pitää erittäin tärkeänä keskustelua lasten kanssa erityisesti huostaan otettujen lasten kanssa lapsiasiamiehen ja oikeusasiamiehen katsotaan yhdessä muodostavan ykn lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisen riippumattoman kansallisen valvonnan lasten oikeuksien toteutumisen valvonta kuuluu erityisesti eduskunnan oikeusasiamiehen tehtäviin on ylimpänä laillisuusvalvojana laaja tiedonsaantioikeus ja laaja toimivalta lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on puolestaan erityisesti edistää lapsen etuja ja oikeuksia tuomalla näitä koskevia näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon lapsen oikeuksien asema oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnassa on vahvistunut tehtävä voitaisiinkin osoittaa lainsäädännössä oikeusasiamiehen erityistehtäväksi näin siis apulaisoikeusasiamies maija sakslin apulaisoikeusasiamies pasi pölönen käsittelee puheenvuorossaan oikeusasiamiehen vastuulla jo lähes sata vuotta ollutta erityistä tehtävää vapautensa menettäneiden oikeuksien valvonnassa ylimmistä laillisuusvalvojista eli oikeusasiamiehestä ja oikeuskanslerista nimenomaan oikeusasiamiehellä on velvollisuus suljettujen laitosten valvontaan tätä tehtävää tukee ja tehostaa oikeusasiamiehen mandaatti ykn kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukaisena kansallisena valvontaelimenä laillisuusvalvonnassa tarkastusten painoarvo on määräänsä suurempi tarkastusten lukumäärä vastaa noin kahta prosenttia vuotuisesta kantelumäärästä mutta tarkastuksiin käytetään noin kymmenen prosenttia kanslian esittelijöiden työvoimasta valtaosa tarkastuksista kohdistuu juuri suljettuihin laitoksiin tarkastukset ovat kattavia ja yksi tarkastus voi johtaa lukuisiin laillisuusvalvojan toimenpiteisiin verkossa julkaistavien kannanottojen tosiasiallinen ohjausvaikutus on huomattava selvästi eniten suljettujen laitosten tarkastuksia tehdään sosiaalihuollon hallinnonalalla toimipaikkojen runsaslukuisuudesta johtuen tarkastuksia voidaan kuitenkin tehdä vain pieneen murto osaan kaikkiaan tuhansista laitoksista poliisivankilat vankilat ja terveydenhuollon suljetut yksiköt kyetään tarkastamaan säännöllisemmin ja suuremmalla kattavuudella viime aikoina oikeusasiamiehen toiminnassa on panostettu yhä enemmän vanhusten ja lastenyksiköiden kuten hoivakotien ja lastensuojeluyksiköiden tarkastuksiin myös ikääntyneiden henkilöiden yksiköiden ja lastenyksiköiden toiminnassa voi olla kyse vapauden rajoittamisesta ja jo tästä syystä mutta ei pelkästään toimintaan tulee kohdistaa tehokasta valvontaa näin siis apulaisoikeusasiamies pasi pölönen arvoisa herra puhemies näiden puheenvuorojen jälkeen kertomuksessa on katsaus oikeusasiamiehen toimintaan vuonna kaksituhattakahdeksantoista siellä on muun muassa asiamääriä ja toimenpiteitä sekä erilaisia kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia koskevia tietoja kertomusvuonna saimme noin viisituhattakuusisataa kantelua tämä on kaikkien aikojen toiseksi suurin lukumäärä kanteluiden suuresta määrästä huolimatta pystyimme ratkaisemaan kanteluita niin että vuodenvaihteessa vireillä ei ollut yhtään yli vuotta vanhaa kantelua tämä tavoite saavutettiin jo kuudennen kerran peräkkäin on kuitenkin todettava että kanslian henkilöstö on työskennellyt jaksamisensa äärirajoilla omia aloitteita otettiin ja ratkaistiin noin kahdeksaskymmenes kaikista kanteluista ja omista aloitteista yli kahdeksansataa eli noin viisitoista prosenttia johti oikeusasiamiehen toimenpiteisiin toimenpideprosentti on kansainvälisesti vertaillen hyvin korkea tarkastuksia tehtiin kertomusvuonna lähes kohteeseen tämä tarkastusten määrä on kaikkien aikojen suurimpia niistä noin puolet oli ennalta ilmoittamattomia eli niin sanottuja yllätystarkastuksia kertomuksen seuraava laaja pääjakso numero kolme käsittelee perus ja ihmisoikeuksia tällainen jakso on ollut kertomuksessa perusoikeusuudistuksen voimaantulosta lähtien perustuslakivaliokunnan toivomuksen mukaisesti tähän jaksoon on sisällytetty oikeusasiamiehen toiminta kansainvälisiin yleissopimuksiin perustuvissa erityistehtävissä näitä ovat ensinnäkin tuo ykn kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukaisen kansallisen valvontaelimen tehtävä eli niin sanottu opcat tehtävä kansallisen valvontaelimen tehtävässä on kysymys tarkastusten tekemisestä tekemisestä paikkoihin joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä korostan että kysymys ei ole vain esimerkiksi vangeista tai poliisin säilytystiloissa olevista henkilöistä vaan myös esimerkiksi vanhuksista lapsista psykiatrisista potilaista ja kehitysvammaisista henkilöistä suurin osa kansallisen valvontaelimen tarkastuskäynneistä onkin tehty sosiaali ja terveydenhuollon toimintayksiköihin toinen oikeusasiamiehen erityistehtävä perustuu ykn vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyyn yleissopimukseen oikeusasiamies toimii yhdessä ihmisoikeuskeskuksen ja sen ihmisoikeusvaltuuskunnan kanssa sopimuksen tarkoittamana rakenteena jonka tehtävänä on edistää suojella ja seurata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista edellisten vuosien tapaan perus ja ihmisoikeusjaksossa on kerrottu myös oikeusasiamiehen perus ja ihmisoikeusmandaatista ja ihmisoikeuskeskuksesta ja sen toiminnasta ihmisoikeuskeskus antaa oman kertomuksensa mutta se ei ole valtiopäiväasiakirja eikä sitä käsitellä eduskunnassa samalla tavalla kuin oikeusasiamiehen kertomusta edelleen tässä kertomuksen perus ja ihmisoikeusjaksossa on esitetty kymmenen keskeisen suomalaisen perus ja ihmisoikeusongelman lista joka on aikaisempina vuosina herättänyt keskustelua täällä eduskunnassa listaus on päivitetty eräiden puutteiden poistamisessa on tapahtunut myönteistä kehitystä mutta toisaalta joitakin puutteita on havaittu aikaisempaa useammin perus ja ihmisoikeusjaksossa on kerrottu myös oikeusasiamiehen hyvitysesityksistä ja sovinnollisiin ratkaisuihin johtaneista asioista nämä asiat ilmentävät oikeusasiamiehen kansliassa omaksuttuja toimintatapoja joilla ihmisiä voidaan auttaa pääsemään oikeuksiinsa jaksossa käsitellään myös vuoden perus ja ihmisoikeusteemaa meillä on joka vuosi tietty perus ja ihmisoikeusteema joka otetaan esille muun muassa kaikilla tarkastuksilla kertomusvuoden teemana oikeus yksityisyyteen edelleen jaksoon sisältyy oikeusasiamiehen perusoikeuskannanottoja jotka perustuvat kertomusvuonna ratkaistuihin kanteluihin ja omiin aloitteisiin lopuksi jaksossa on käsitelty kaikki kertomusvuoden valitukset suomea vastaan euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ilahduttavaa on että kertomusvuonna ihmisoikeustuomioistuin ei antanut yhtään suomea koskevaa tuomiota neljäntenä jaksona kertomuksessa on kaikkein laajin hallinnonalakohtainen tai asiaryhmittäinen jakso laillisuusvalvonnassa tehdyistä havainnoista en nyt tässä yhteydessä mene niihin lähemmin

lopuksi voisin todeta että täällä eduskunnassakin useamman kerran esillä ollut eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin työnjaon kehittäminen on nyt käynnistynyt tätähän muun muassa perustuslakivaliokunta ehti jo kiirehtiä useampaankin kertaan kuten tässä vuosikertomuksessa on mainittu kertomusvuonna oikeusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan tätä työnjaon kehittämistä ja nyt kuluvan vuoden toukokuussa työryhmä on luovuttanut mietintönsä oma toivomukseni on että tämä oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin työnjaon kehittäminen voisi edetä eduskunnan lainsäädäntötoimenpiteisiin tuon työryhmän hahmottelemalta pohjalta mielestäni nykyinen kahden ylimmän laillisuusvalvojan päällekkäinen järjestelmä ei ole yhteiskunnan ja kansalaisten kannalta tehokkain eikä tarkoituksenmukaisin arvoisa herra puhemies tässä oli esittelypuheenvuoroni toivon että kertomus antaa eduskunnalle mahdollisuuden arvioida lainsäädännön ja julkisen hallinnon tilaa sekä perus ja ihmisoikeuksien toteutumista

jonka olen nyt pystynyt vain selaamaan koska tämä on niin sangen paksu dokumentti aion kyllä tutustua siihen huolellisesti otsikoiden perusteella siellä näyttää olevan hyvin samanlaisia asioita kuin monena aikaisempanakin vuonna kymmenen keskeisimmän perus ja ihmisoikeusongelman joukossa ovat jälleen muun muassa puutteet vanhusten oloissa ja kohtelussa lastensuojelun puutteet vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen puutteet ja itsemääräämisoikeutta loukkaavat rajoittamiskäytännöt en ole todella pystynyt paneutumaan tähän kertomukseen kuin pintapuolisesti joten nostan esille tässä puheenvuorossani pari itselleni vastaan tullutta ongelmakohtaa näiden edellä mainittujen otsikoiden alla puhemies suomi on ratifioinut ykn vammaisten oikeuksien sopimuksen jonka avulla halutaan vammaisille taata itsenäinen elämä ja osallisuus yhteisössä ja käytännössä omannäköisen elämän toteutuminen edellyttää esimerkiksi oikeutta tulkkauspalveluun henkilökohtaiseen avustajaan ja kuljetuspalveluun näillä palveluilla varmistetaan että vammainen henkilö voi elää yhdenvertaisesti muiden kanssa käydä töissä ja ansaita rahaa sekä osallistua harrastuksiin ja haluamiinsa tapahtumiin ja tilaisuuksiin vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on niin sanottu subjektiivinen oikeus eli kunnalla on ehdoton järjestämisvelvollisuus ja lain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta tarvitsee palvelua suoriutuakseen arjen toiminnoista valitettavasti monin paikoin suomessa nyt tämän taksilain uudistuksen ja erilaisten kyytienyhdistämiskeskusten käyttöönoton johdosta vammaisten kuljetuspalvelut eivät toimikaan enää toivotulla tavalla puutteita on toki ollut aikaisemmin mutta tilanne tuntuu nyt hiukan huonontuneen minä olen saanut paljon kansalaispalautetta vammaisilta taksien huonosta saatavuudesta odotusajoista ja paluukyytien epävarmuudesta kyydit on tilattava tunteja etukäteen ja sekään ei aina takaa kyytien saatavuutta usein tilaaja on joutunut odottamaan pitkiä aikoja epätietoisena saapuuko tilattu auto lainkaan vammaisten yhdenvertaiset oikeudet oikeudet osallisuuteen yhteiskunnassa eivät siis millään muotoa toteudu monet vammaiset ovat kertoneet myös että uusi liikennepalvelulaki on heikentänyt huomattavasti vammaisten oikeusturvaa ja turvallisen liikkumisen mahdollisuuksia vammaisten kannalta heikennyksiä ovat olleet muun muassa päivystys ja asemapaikkamuutokset ja kuljettajan koulutusvelvoitteen poistuminen sekä paikallistuntemusosion puuttuminen kuljettajakokeesta vammaisten kuljetuspalveluista on käsittääkseni tullut myös oikeusasiamiehelle viime aikoina useita kanteluita arvoisa puhemies kansainvälisen määritelmän mukaan muistisairaudet ovat neurologisia vammaissairauksia niitä voidaan ennaltaehkäistä hoitaa ja kuntouttaa hoidon ja kuntoutuksen avulla voidaan hidastuttaa sairauden etenemistä ylläpitää toimintakykyä ja lisätä elämänlaatua nyt eri puolilla suomea tulkitaan tätä asiaa hyvin eri tavoin siis onko kyseessä

vai ei jossain paikoin muistisairas saa vammaispalvelulain mukaisia palveluja jossain paikoin taas ei esimerkiksi vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ja henkilökohtaisen avustajan palvelut helpottaisivat monen kotona asuvan muistisairaan elämää ja pidentäisivät myös kotona asumisen mahdollisuuksia lainsäädännön tulisi olla niin selkeä etteivät ihmiset joudu eriarvoiseen tilanteeseen riippuen siitä missä päin suomea he he asuvat tarvitsemme siis ehdottomasti uutta vammaispalvelulakia jossa näihin asioihin saadaan selkeys me olemme täällä eduskunnassa kaksi päivää keskustelleet hallitusohjelmasta ja muistisairaiden kannalta hallitusohjelmassa on myönteistä esteettömän yhteiskunnan korostaminen kaikille hyvänä yhteiskuntana tulevan hallituskauden aikana on myös tarkoitus kehittää ikääntyneiden asumisen uusia ratkaisuja kuten yhteisöllistä asumista ja yhteisökotien rakentamista muistisairaiden erityistarpeet ja ikääntyvän väestön asumisen turvallisuus otetaan huomioon aiempaa paremmin iloitsen siitä että hallitusohjelmassa puhutaan nyt käsitteellä yhteisökoti sillä sanoilla on väliä tehostetun palveluasumisen muistiyksikkö kuulostaa laitokselta mutta yhteisökoti kuulostaa enemmän kodilta hoidon ja hoivan kannalta olisi tärkeää ymmärtää että siinä vaiheessa kun muistisairas ei voi olla enää omassa kodissa hän ei tarvitse laitoshoitoa mutta hän tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa kodinomaisissa olosuhteissa toisaalta meidän täytyy erityisesti panostaa kotihoidon kehittämiseen sillä kotihoidon onnistuminen tai epäonnistuminen ratkaisee sen miten tulemme selviytymään hoidon ja hoivan tulevaisuuden haasteista vaikka kotihoitoon on vaikea laatia hoitajamitoituksia niin jollain tavoin tulisi varmistaa että työnantajilla olisi nykyistä paremmat valmiudet arvioida tarvittava työntekijöiden määrä kotihoidossa työpaineet ovat siellä monin paikoin kohtuuttomat ja siitä johtuen hoidon laatu ja asiakkaiden oikeudet hyvään hoitoon kärsivät henkilöstöresurssien lisäksi kotihoidossa tarvitaan myös aivan uudenlaista ajattelua ja uudenlaisia toimintatapoja meillä on kotihoito painottunut liikaa kotiin vietäviin palveluihin jotka passivoivat ikäihmistä neljän seinän sisälle meillä on aivan liikaa ikäihmisiä jotka eivät koskaan pääse ulos minusta tämä on vakava ihmisoikeusloukkaus kotiin vietävien palvelujen sijasta kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämisen tärkein elementti on kotoa ulos pääseminen liikkumaan ja harrastamaan sekä osallistumaan erilaisiin toimintoihin ja tähän tarvitaan kuljetuspalveluita ja myös henkilökohtaisen henkilökohtaisen avun palveluja toisaalta olisi tärkeää muistaa että kotihoidon rajat tulevat myös jossain kohdassa vastaan ja esimerkiksi muistisairas joka ei muista syödä tai juoda tai osaa käydä vessassa ei ole enää kotihoidon asiakas hänelle parempi ja inhimillisempi paikka olisi yhteisökoti

arvoisa puhemies on tärkeä asia tässä oikeusasiamiehen kertomuksessa nimenomaan tämä vanhusten oikeudet johon on kiinnitetty huomiota kuten tiedetään ja täälläkin sanotaan thln mukaan näitä vanhuspalvelujen asiakkaita on yhdeksänkymmentäkolmetuhatta joista vajaat kuusikymmentä prosenttia on kotihoidossa ja loput ovat sitten ympärivuorokautisessa hoidossa näitä puutteita tulee ilmi jatkuvasti tämä viime vaalikauden lopussa tullut iso ilmitulo vanhuspalvelujen puutteista tuli aluehallintoviraston ja valviran valvontojen toimesta ja sen johdosta muun muassa eduskuntakin lisäsi vaalikauden lopussa oikeusasiamiehelle muistaakseni kolme henkilötyövuotta lisää tähän valvontaan mutta tämä ei riitä mihinkään nyt kun pitäisi vähän isompia askelia ottaa minä vetoan oikeasti nyt sosiaalidemokraatteihin niin kuin mäkisalo ropponenkin äsken piti puheen niin nämä puheet te olette pitäneet viime vaalikaudella ja myös vaalikautena kaksituhattayksitoista nyt eivät puheet enää riitä nyt on tekojen aika teillä on avaimet teillä on rahat teillä

valvoo tällä hetkellä vanhusten oikeuksia hyvä näin että edes joku valvoo haluaisin myöskin kiittää edustaja mäkisalo ropposta erittäin hyvästä puheenvuorosta toivottavasti hallitus toteuttaa kaikkia niitä asioita mitä mitä tuli käsiteltyä hänen hänen puheenvuorossaan kdhan on vaatinut että suomen eduskunta ja hallitus toimisivat sen puolesta että vanhusasianvaltuutetun virka perustetaan maahamme koska ikäihmiset tarvitsevat puolestapuhujan nimenomaan vanhusasianvaltuutetun joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa niin että kdltä tulee ainakin tukea jos hallitus toteuttaa tämän hankkeen

arvoisa puhemies tämä eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus on eräällä tavalla kertomus siitä miten suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kohtelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ja se että painopisteenä on vanhukset vammaiset ja lapset on aivan erityisen tärkeää kertomusvuonna kaksituhattakahdeksantoista tehtiin todellakin yli viisituhatta kantelua toiseksi eniten siitä saakka kun näitä tarkastuksia on tehty tai oikeusasiamiehen toimisto on on ollut olemassa tämän pitäisi saada meistä ihan jokaisen hälytyskellot soimaan perusoikeudet kuuluvat ihan kaikille ikään katsomatta ja siksi rinteen hallitus on todellakin halunnut panostaa juuri ihmisiin vahvistaa palveluita tunnistaa yhteiskunnan kipukohdat ja korjata näitä puutteita kun täällä edustaja östman peräänkuulutti tätä vanhusasiavaltuutetun viran perustamista niin se on siellä hallitusohjelmassa se on tulossa nyt täytyy nimenomaan tehdä kaikki sen eteen että suomessa ei jouduttaisi enää yhtäkään sellaista lehtiotsikkoa lukemaan jossa lapset jotka ovat lastensuojelun piirissä ovat joutuneet kaltoin kohdelluiksi tai vanhukset ovat joutuneet kaltoin kohdelluiksi

eduskunnan oikeusasiamies instituutio on myöskin kansainvälisesti todettu merkittäväksi esimerkiksi laillisuusvalvonnasta ja sitä paljon on pyritty seuraamaan rakentamalla vastaavantyyppisiä myöskin muualle minusta oli arvokasta että tässä raportissa oli vahva luku joka käsitteli nimenomaan vanhusten oikeuksia ja valvontaa ja tänä keväänähän on käyty aika laaja keskustelu valvonnan ongelmista ja hoivapalveluista tiedän että kunnilla on ensisijainen vastuu valvonnassa valviralla oma roolinsa oli arvokasta kuulla myöskin oikeusasiamiehen puolelta että tätä tätä laillisuusvalvontaa täällä tehdään kaikissa käytetyissä puheenvuoroissa on viitattu tähän vanhusasiamiehen tai valtuutetun viran perustamiseen joka tulee hallitusohjelman mukaan tapahtumaan ja halusin kysyä oikeusasiamieheltä oletteko te jo miettinyt työnjakoa suunnitellut kuinka kuinka yhteistyö rakennetaan ja ja minkätyyppisiä uusia elementtejä me tätä kautta pystymme saamaan tähän laillisuusvalvontaan

puhemies puheenvuoroni liittyy aivan samaan asiaan kuin edustaja kiljusellakin tässä alussa oleva oikeusasiamiehen katsaus juuri vanhuskentän oikeusvalvontaan on hyvin perusteellinen ja mietitty ehkä rivien välistä voisi lukea että siinä oikeusasiamies olisi katsonut mieluummin niin että olisi vahvistettu eteenkinpäin oikeusasiamiehen kanslian voimavaroja ja ja mahdollisuuksia parantaa tätä valvontaa ja se varmaan on tarpeen ihan näistä muista ratkaisuista riippumatta kysymykseni koskee edustaja kiljusellakin kun tämä päätös vanhusasiavaltuutetun tehtävästä ja toimiston perustamisesta on nyt olemassa niin mikä oikeusasiamiehen kanta on pitäisikö se niveltää vähän samaan tapaan kuin lapsiasiavaltuutetun ja oikeusasiamiehen kanslian työnjako eli tätä vanhusasiavaltuutetun työtä painotettaisiin ikään kuin tulevaisuuteen päin ja kohentamiseen päin ja ja sitten tämmöinen yksilötasoinen oikeusvalvonta jäisi enemmän oikeusasiamiehen kontolle vai minkälaisia näkemyksiä nyt on tilaisuus koko salille kertoa mihinkä suuntaan tätä valmistelua lähdettäisiin edistämään

arvoisa herra puhemies vanhukset ja heidän omaisensa kantelevat ja lähtevät valittamaan hoidosta hyvin hyvin harvoin kun lukee täällä näistä kantelujen aiheista niin ne ovat juuri niitä tarinoita joita tuolla kentällä kuulee ihmisiltä ne ovat niitä yhteydenottoja ne ovat tarinoita ihan lähipiiristä tieto ei kulje vanhus kotiutetaan lonkka murtuneena omaan kotiin kukaan ei tiedä että hän on siellä hänet on jätetty heitteille eli ihan näitä arkipäivän tarinoita saattohoito ei toimi kivunlievitystä ei ole saattohoitopäätöksestä ei ole tietoa onko tehty vai ei ja tietävätkö omaiset

teidän käsissänne kenellä on se rahakirstun avain lisää niitä hoivapaikkoja ja kotihoitoon selkeät hoitajaresurssit ja mitoitukset

edustaja juvosta hyvästä puheenvuorosta muistan kun viime kaudella sosiaali ja terveysvaliokunnassa ihan kauden loppupuolella kuulimme tästä vanhustenhoidon kriisistä valvovia viranomaisia ja he he kertoivat hyvin järkyttäviä arjen tapahtumia siitä minkälainen se tilanne siellä kentällä on saattaa esimerkiksi olla vanhusten hoivalaitoksia joissa ei ei jonakin hetkenä ole lainkaan hoitajia ei yhtään hoitajaa paikalla kun edellisen hoitajan vuoro loppuu niin menee pari tuntia ennen kuin sinne tulee seuraava hoitaja eli tämä tilanne on todellakin kestämätön ja ja olen hyvin iloinen siitä että että hallitusneuvotteluissa saatiin sovittua ensinnäkin siitä että tullaan perustamaan vanhusasiavaltuutetun virka ja että vähitellen mennään tiukempaan hoitajamitoitukseen itse kun olin neuvottelemassa hallitusneuvotteluissa tätä sote rakenneuudistusta niin voin kertoa että siinä yhteydessä päätettiin että tämän sote rakenneuudistuksen yhteydessä selvitetään myöskin eri valvontaviranomaisten tehtävät parlamentaarisesti jolloin siis kaikki eduskuntapuolueet saavat tähän työhön oman edustajansa eli käydään tosiaankin läpi se miten miten valviran ja aluehallintovirastojen sote palveluiden valvontatehtävät nykyään pystytään hoitamaan ja mitä niissä pitäisi kenties tehdä jotta valvonta olisi paremmassa

pyrkivä valtion rahoitusmekanismi ja ja myöskin tullaan rahoittamaan sosiaalihuollon integraation tutkimusta mikä on yksi uusi väline siihen että pyritään varmistamaan se että kukaan ei putoa sosiaali ja terveyshuollon palveluiden väliin elikkä ihmisten asema täällä palveluverkostossa paranee

käytän ehkä hieman erilaisen puheenvuoron haluan kiittää tässä eduskunnan oikeusasiamiestä hänen tekemästään erinomaisesta työstä kuten myös hänen edeltäjäänsä aikoinaan välitän nämä terveiset sen takia että minulla on pitkä työura sosiaali ja terveydenhuollon kentällä kaksikymmentä vuotta kahden suuren sairaanhoitopiirin johtajana ja siellä kentällä nämä asiat ratkaistaan itselläni oli tapana että aina kun tämä eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus tuli paperiversiona otin kopiot kaikista niistä sivuista joissa käsiteltiin terveydenhuollon kanteluratkaisuja ja jaoin ne koko esimieskunnalle siellä työyhteisössä siellä oli merkittäviä linjaavia kannanottoja moniin olennaisiin asioihin nytkin tässä ihmisoikeuskohdassa käsitellään terveyspalveluiden saatavuutta aikanaan edeltäjänne ratkaisi esimerkiksi kysymyksen siitä kumpi on painavampaa kunnan tai sairaanhoitopiirin budjettiin osoittama rahamäärä vai hoidon tarve ja siltä pohjaltahan sitten lainsäädäntöäkin uudistettiin ja saatiin suomeen

vanhustenhoidon kriisihän ei ole mikään uusi asia mutta mutta se on uutta että olemme nyt kaikki samaa mieltä siitä että ikäihmisten asiat on laitettava kuntoon iloitsen siitä jos saamme yksimielisesti hyväksyttyä vanhusasiavaltuutetun viran perustamisen olen tehnyt tästä viime kaudella kaksi kirjallista kysymystä ja jopa lakialoitteenkin ja nyt jos tämä etenee se on loistava asia oikeusasiamies on kyllä tehnyt erinomaista työtä ikäihmisten hoidon ja hoivan valvonnassa siinä ei ole mitään sanomista mutta valvontaresursseja vain ei ole ollut tarpeeksi ja nyt jos tulee tähän kohdennettu virka niin se helpottaa tilannetta huomattavasti arvoisa puhemies minulla on oikeusasiamiehelle kaksi kysymystä toinen niistä on miten teidän mielestänne nyt ykn vammaisten oikeuksien sopimuksen kriteerit täyttyvät suomessa elämmekö me tämän sopimuksen hengessä tällä hetkellä toinen asia joka tuli tässä mieleeni kuunnellessani tätä keskustelua kun en ole nyt niin hyvin tätä tätä kertomusta voinut lukea miten oikeusasiamies on valvonut kotihoidon tilannetta tällä hetkellä koska siellä siellä tulee paljon niitä epäinhimillisiä tilanteita vastaan

arvoisa herra puhemies olen hyvin ilahtunut siitä että vanhusten oikeudet ja niiden täällä vilkasta keskustelua ja mukava oli kuulla että esimerkiksi edustaja linden on aikanaan omassa toimintayksikössään edistänyt oikeusasiamiehen kertomuksen vaikuttavuutta jakamalla sitä sitä siellä tässä oli suoria kysymyksiä täällä ainakin edustajat kiljunen ja koskinen kysyivät työnjaosta oikeusasiamiehen ja mahdollisen vanhusasiavaltuutetun välillä nähdäkseni tähän työnjakoon ei tule liittymään mitään ongelmia minä olen oman puheenvuoroni kirjoittanut siinä vaiheessa kun tiedossa ei ollut että vanhusasiavaltuutettu olisi tulossa ja ja nämä vanhusten oikeuksien valvontaan liittyvät tehtävät hoituisivat oikeusasiamiesinstituution puitteissa siis oikeusasiamies ihmisoikeuskeskus ja ihmisoikeusvaltuuskunta käsittääkseni tällä mahdollisella vanhusasiavaltuutetulla nämä tehtävät olisivat hyvin samantapaisia kuin mitä ihmisoikeuskeskus meillä tekee eli tämmöistä yleistä vanhusten

tiedotusta kasvatusta koulutusta aloitteiden tekemistä selvitysten tekemistä seurantaa tämäntyyppisiä tehtäviä kuvittelisin ja ehkä toivoisinkin että mahdollisen vanhusasiavaltuutetun tehtävät ja toimivaltuudet olisivat samantapaisia kuin nykyisin lapsiasiavaltuutetulla elikkä juuri tämmöiset yleiset vanhusten oikeuksien edistämiseen liittyvät tehtävät sen sijaan toivoisin että tälle valtuutetulle ei ei tulisi oikeusasiamiehen toimivaltaa vastaavaa oikeutta tutkia yksittäisiä asioita tutkia kanteluita ja varsinkaan tehdä tarkastuksia jos näin tämä toiminta tulisi olemaan päällekkäistä ja ja se minusta ei ei olisi toivottavaa mutta jos ne tehtävät ja toimivaltuudet ovat kuten sanottu samantyyppisiä kuin lapsiasiavaltuutetulla niin niin se ei ei varmasti tule olemaan ongelma toki se tietysti sillä tavalla vaikuttaa että ihmisoikeuskeskuksen työskentelyssä se otetaan huomioon jos on erityisvaltuutettu olemassa ihan niin kuin nykyisinkin kun on lapsiasiavaltuutettu olemassa niin silloin ihmisoikeuskeskus on sitten omassa toiminnassaan ottanut huomioon sen että heillä ei ole päällekkäisiä tehtäviä ja aktiviteetteja

sitten edustaja mäkisalo ropponen kysyi tästä miten vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus täyttyy kyllä minun on se että että siitä kun suomi ratifioi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen kaksituhattakuusitoista kesäkuussa parempaan suuntaan on kovasti menty mutta paljon on on vielä tehtävää ja kyllähän vammaisten henkilöiden oikeudet on vähän samantapainen asia kuin vanhusten oikeudet että koko ajan täytyy pyrkiä parempaan mutta tuskin koskaan päästään sellaiseen tilanteeseen että mitään ongelmia ei olisi

vammaisyleissopimuksen soveltamisalahan on hyvin laaja ja ja sehän keitä katsotaan vammaisyleissopimuksen näkökulmasta vammaisiksi henkilöiksi ei edellytä mitään lääketieteellistä diagnoosia eli soveltamisala on on hyvin laaja ja ja tämä sopimushan on meillä lakina voimassa eli periaatteessa kaikki periaatteessa kaikki se mikä mikä tässä vammaisyleissopimuksessa on on noudatettavana esimerkiksi iso osa vanhuksista on on sellaisia jotka tämän vammaisyleissopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvat vaikkapa muistisairaat vanhukset mutta sekään siis ei edellytä sitä että on diagnoosi vaikkapa alzheimerin taudista kotihoidon valvonta on on ongelma jo jo sen takia että että eiväthän oikeusasiamies ja muutkaan voi sinne ihmisten koteihin mennä tavallaan sen tiedon saaminen siitä kuinka kotihoidon palvelut toimivat on on haasteellista ja se on hyvin erityyppistä kuin toiminnan valvonta jossakin tietyssä laitoksessa tai

johon voidaan mennä se on on kyllä jatkuva haaste ja kyllä me siinäkin koetamme erilaisia metodeja kehittää tähän liittyenhän nyt siis oikeusasiamies ja ihmisoikeuskeskus selvityksen missä on

muun muassa omaisia haastateltu siitä miten miten nämä palvelut ovat toteutuneet ja toimineet käytännössä

myönnän mahdollisia uusia vastauspuheenvuoroja vasta sen jälkeen kun pyydetyt puheenvuorot on pidetty ja keskustelun lopuksi oikeusasiamiehellä on toinen mahdollisuus kommentoida

arvoisa

vanhustenhoidon tilaa on parannettava ja meillä on monet hyvät keinot siihen erityisesti nyt kotihoidon tilanne tietysti on sellainen joka vaatii vaatii paljon toimia ja myöskin ideointia siitä miten me voimme järjestää kotihoidon valvonnan paremmin tietysti siinä yksi keskeinen asia on se että kunnilla ja muilla palveluja järjestävillä täytyy olla riittävät varat siihen että hoitohenkilökuntaa on riittävästi monet ongelmat johtuvat liiallisesta kiireestä on erityisen arvokas tämä oikeusasiamiehen kertomus koska se kuvaa juuri sitä miten me yhteiskunnassa pidämme huolta heikoimmassa asemassa olevista tämän kertomuksen mukaan kehitysvammaisia on arvioitu olevan suomessa noin neljäkymmentätuhatta henkilökohtaisesti itse olen saanut vammaisilta paljon olen oppinut heiltä elämästä ja ihmisyydestä vammaisia oli jopa vaalityössäni mukana omasta aloitteestaan ja omilla lahjoillaan joku jakoi esitteitä toinen kaatoi tupaillassa vieraille kahvia joku kertoi omia kokemuksiaan vammaiset toivat mukanaan iloa ja valoa ja he ovat myös nyt eduskuntatyön aikana muistaneet laittaneet viestiä soittaneet puheluita ja terveisiä tänne eduskuntaan heidän viestinsä ja myöskin oma huomioni on se että vammaisten asiat ovat suomessa pääsääntöisesti varsin hyvin ja he ovat elämäänsä tyytyväisiä mutta kuten tässä kertomuksessa tulee esille kyllä parannettavaakin vielä on kertomuksessa todetaan esimerkiksi että kuntien vammaispalveluja koskevat soveltamiskäytännöt ovat epäyhtenäisiä ja että erilaiset ohjeet saattavat rajoittaa vammaisten lakisääteisten palvelujen saamista pidänkin erittäin tärkeänä että edelleen parannamme vammaisten mahdollisuuksia saada tarvittavat palvelut myös henkilökohtainen apu meillä on uuden hallitusohjelman myötä runsaasti toivoa siitä että niin vanhusten kuin vammaistenkin palvelut paranevat koko maassamme tässä oikeusasiamiehen kertomuksessa että laillisuusvalvonta toteutuu suurelta osin kanteluiden tutkinnan kautta mutta epäkohtia tutkitaan myös omasta aloitteesta ja tarkastuskäynneillä ja kerrotaan miten vammaisten henkilöiden asumis ja laitosyksiköiden ja psykiatristen sairaaloiden tarkastuksia tehtiin viime vuonna yhteensä näiden vammaisten palveluihin tehtyjen tarkastusten osalta olisin kiinnostunut tietämään siitä kuinka monta näistä tehtiin näinä ennalta ilmoittamattomina eli yllätystarkastuksina ja myöhempiä kertomuksia varten esitän sen toiveen että siellä tuotaisiin ilmi se kuinka suuri osuus näistä on tehty tämmöisinä ennalta ilmoittamattomina vammaisten ja esimerkiksi muistisairaiden vanhusten osalta on on tärkeää että että me yhteiskuntana huolehdimme valvonnasta koska he eivät itse pysty ottamaan asioihinsa kantaa ja monet heistä eivät pysty eivätkä kykene soittamaan tai laittamaan viestiä vaan he ovat täysin meidän muiden varassa huolenpidon osalta haluan myös osaltani kiittää ja kaikkia tuon tärkeän kertomuksen tekemiseen osallistuneita ja jokaista jokaista joka näistä meidän heikoimmista pitää yhteiskunnassamme huolta ja olen todella hyvin iloinen siitä että me hallitusohjelman mukaan saamme vanhusasiavaltuutetun maahamme

arvoisa herra puhemies vammaisyleissopimuksen kahdennenkymmenennenviidennen artiklan mukaan vammaisilla henkilöillä on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyden tasoon ilman syrjintää vammaisuuden perusteella eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksessa jälleen kerran joudutaan huomauttamaan että suomessa tämä ei toteudu vaan vammaisia syrjitään jopa elämän ja kuoleman kysymyksissä päätös elvyttämättä jättämisestä on lääkärin tekemä lääketieteellinen päätös pidättäytyä elvytystoimenpiteistä kun potilas menee elottomaksi yleensä tämä koskee elämän loppupuolella olevia hyvin sairaita ihmisiä valitettavasti suomessa hoidon rajauksia ja tätä dnr päätöstä tehdään kehitysvammaisille ihmisille jopa lapsille joilla ei ole kuolemaan johtavaa sairautta ja jotka eivät kärsi päätös elvyttämättä jättämisestä on aktiivisesti tarjottua passiivista eutanasiaa ihmisille jotka eivät itse kykene puolustamaan itseään tavallisesta sairaudesta johtuen sairaalassa hoidettavan kehitysvammaisen lapsen vanhemmilta saatetaan ennen tutkimustoimenpiteitä tiedustella hoidon rajaamisesta eli ehdottaa elvyttämiskieltoa vanhemmat saatetaan panna allekirjoittamaan paperi jopa silloin kun kehitysvammainen lapsi muuttaa asumisyksikköön muun muassa valvira kehitysvammalääketieteen asiantuntijat ja vammaisjärjestöt ovat useasti huomauttaneet että asettaa vammaisen potilaan eriarvoiseen asemaan vammaisuuden perusteella oikeusasiamies on jo vuonna kaksituhattayhdeksän antanut husille huomautuksen jonka mukaan sairaanhoitopiiri rikkoo perustuslakia noudattamalla ohjetta jonka mukaan syvästi kehitysvammaiset eivät yleensä kuulu tehohoidon piiriin tiedetään husissa on päätetty rajata vammaisten lasten hoitoa senkin jälkeen ja jättää heitä elvyttämättä vastoin vanhempien tahtoa ja jopa vanhempien tietämättä arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat maassamme on tilanteita joissa vanhemmat vievät esimerkiksi infektioon sairastuneen kehitysvammaisen lapsensa sairaalaan hoidettavaksi ensimmäiseksi ennen kuin lasta on edes kunnolla tutkittu heille kuitenkin saatetaan ehdottaa hoidon rajausta miksi siksi että lapsi on kehitysvammainen tässä maassa ja tässä salissa puhutaan korkealla rintaäänellä ihmisoikeuksista ja heikoimpien suojelemisesta miten on mahdollista että kehitysvammaisen ihmisen oikeutta saada tarvitsemaansa hoitoa voidaan estää miten on mahdollista että vammaiset ihmiset voidaan tällä tavalla sivuuttaa ihmisoikeuksien kontekstista arvoisa puhemies perussuomalaisten edustaja rantanen on laatinut aiheesta kirjallisen kysymyksen edustaja rantanen ei itse ole täällä paikalla miksi siksi että hän on vaikeavammaisen tyttärensä vuoteen vierellä sairaalassa hänen tyttärensä ei puhu eikä liiku mutta elää muuten täysipainoista elämää tyttärellä on iloja ja suruja hän tuntee hän odottaa matkaa kreikkaan lomalle nyt hänellä on infektio jonka vuoksi hän on sairaalassa edustaja rantanen on sairaalassa tyttärensä vierellä jotta hän voi huolehtia siitä että hänen lapsensa saa hoitoa jotta elävän tuntevan ja kokonaisen ihmisen vaikkakin vaikeavammaisen perustavanlaatuiset ihmisoikeudet toteutuvat äiti on sairaalassa vastaamassa hoidon rajauksesta kysyville lääkäreille ei minun lapsellani on oikeus elää kaikilla vammaisilla lapsilla ei välttämättä ole yhtä informoituja sitkeitä ja rohkeita omaisia arvoisa puhemies eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksessa kerrotaan siitä että vammaisia ihmisiä syrjitään heidän vammansa takia jopa elämän ja kuoleman kysymyksissä milloin tämä eduskunta todella puuttuu asiaan ja tekee tällaisen toiminnan laittomaksi tämä rikkoo sekä perustuslakiamme syrjimättömyyden periaatetta että ihmisoikeuksia yhdenkään vammaisen lapsen vanhemman ei pitäisi joutua kuulemaan että ehkä hänen lapsensa voisi antaa kuolla koska tämä on

arvoisa herra puhemies mitä tuollaisen puheenvuoron jälkeen voi sanoa tuo oli todella tässä maassa käytännössä jollain passiivisella tavalla todellakin tapetaan ihmisiä ja elämästä joudutaan taistelemaan arvoisa eduskunnan oikeusasiamies te olette huonojen uutisten tuoja kiitos siitä tämä kirja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta kaksituhattakahdeksantoista oli aika rankkaa luettavaa näin kokemattomalle nuorelle pojanklopille jolla ei vielä ole hirveän paljon kokemusta elämästä ja omassa puheenvuorossani haluaisin nostaa esille niitten ihmisten asioita joille oma sukupolveni on kaiken velkaa elikkä

oikeusasiamies oli aika laajasti kiinnittänyt huomiota erilaisiin asioihin täällä puhuttiin vanhuksen hoitoon osallistuvien omaisten oikeudesta saada tietoa kotihoidon epäselvästä laskutuksesta täällä puhuttiin asiakkaitten turvallisuudesta yöaikaan saattohoidosta ulkoilusta ja niin edelleen haluaisin omassa puheenvuorossani nostaa kolme eri kertomusta mitä täällä oli annettu ensinnä ulkoilu ulkoilutusta ei ole sallittua vain omaisten ja vapaaehtoisten varaan tarkastuksilla havaittiin että useissa yksiköissä päivittäinen ulkoilu ei joko toteudu tai että tätä ei ole mahdollista todeta jälkikäteen puutteellisten asiakirjamerkintöjen takia no sitten vanhuksen hoitoon osallistuvien omaisten oikeudesta saada tietoa oikeusasiamies totesi että asiakkaan hoitoon osallistuvilla sukulaisilla ei ole ollut mahdollisuutta saada tietoa asiakkaan tilanteesta tiedon paljastaminen sukulaisille on viranomaisen harkintavallan varassa silloin kun palvelujen saaja on kykenemätön osallistumaan palvelujen järjestämiseen sairauden henkisen vajaavaltaisuuden tai jonkin muun vastaavan muun vastaavan syyn takia oikeusasiamies katsoi että lainsäädäntö on tältä osin puutteellinen koska se saattaa vaarantaa heikossa asemassa olevien sosiaalihuollon asiakkaiden välttämättömän hoidon järjestämisen vielä viimeinen esimerkki kertomuksesta

itse asiassa ollaan käyty aika isoakin yhteiskunnallista keskustelua juurikin ennen vaaleja ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavaan yksikköön kohdistuneella tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella oikeusasiamies totesi ettei tilanne öisin ole asukkaiden turvallisuuden kannalta asianmukainen oikeusasiamies oli kiinnittänyt asiaan huomiota jo vuonna kaksituhattaseitsemän tehdyllä tarkastuskäynnillä tilanne oli entisestään huonontunut kun yksikön asiakasmäärä oli kasvanut ja yöhoitajan vastuulla olivat myös palvelutalojen asukkaat hoitajat toivoivat että hoivakodissa voisi olla kaksi yöhoitajaa hoitajat eivät tunteneet palvelutalossa asuvia vanhuksia tai heidän sairauksiaan joten yövuoroja pidettiin kohtuuttoman raskaina täytyy kyllä sanoa että niillä päätöksillä mitä eduskunta on historian varrella tehnyt on kyllä ollut aika isoja seurauksia ei olla panostettu riittävästi vanhuksiin ja on kyllä todettava että sillä hallituksella joka vastasi tämän maan asioitten hoitamisesta vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista siellä oli kokoomus siellä oli demarit ja muut ja joka leikkasi kolmesataa miljoonaa vanhushoivasta kyllä valitettavasti on ollut merkitystä sekin on myös todettava tässä yhteydessä todella toivon että sosiaalidemokraatit nyt hyvin pikaisesti korjaavat näitä virheitä hallituspuolueena ja että tuo hoitajamitoitus mistä ollaan puhuttu oikeasti ratkaistaan vähän huolissaan hallitusohjelmakeskustelussa kuunneltiin kun sen hoitajamitoituksen toteuttaminen saattaisi venyä aika monen vuoden päähän eli tässä herää sellainen huoli täytyy kyllä sanoa että arvostan todella paljon sitä työtä mitä oikeusasiamies tekee kerroitte siitä kuinka jaksamisen rajoilla käsitelleet näitä asioita me aloitimme edustaja sanna antikaisen kanssa kansalaisaloitteen vanhusvaltuutetun saamiseksi suomeen juuri tuossa muutama kuukausi ennen vaaleja ja todella toivomme että tämä saataisiin nyt voimaan tästä oli hallitusohjelmassa kirjaus mutta edelleenkin toivon että tämäkin asia ratkaistaan hyvin pian että se järjestäytyminen toteutetaan mahdollisimman pian jotta saatte lisää resursseja taas toiselta näkökantilta tähän vanhustentyöhön kiitos

arvoisa puhemies edustaja purra esitti todellisen esimerkin joka on totta vammaisen lapsen hoitamisen ongelmista tämän päivän suomessa ja se oli pysäyttävä puhe hyvä että meitä on tänään kuitenkin tämänkin verran kuulemassa myös hallituspuolueiden edustajia arvoisa puhemies eduskunnan oikeusasiamiehellä on tärkeä rooli ei pelkästään virallisen asemansa kautta vaan myös mielipidevaikuttajana median kautta oikeusasiamiehen on olla kansalaisille näkyvä ja saavutettavissa oleva oikeuden puolustaja joka puuttuu tapahtuviin vääryyksiin ammattitaidolla ja ja tinkimättömällä asenteella oikeusasiamiehen tehtävä on ohjata viranomaisia toimimaan oikein ja edistää hyvää hallintoa puhun seuraavaksi parista minulle ja myös perussuomalaisille hyvin tärkeästä asiasta joihin toivon oikeusasiamiehen puuttuvan jatkossa vielä entistäkin tomerammin monien vanhusten tilanne suomessa on on valitettavan huono jos ei omaisia ole hoitamassa ja ja valvomassa hoidettavan etua niin silloin yhteiskunnan vastuu heikommasta korostuu vanhustenhoidon epäkohdat ovat olleet näkyvästi esillä joidenkin yksityisten hoivajättien polttaessa näppinsä toinen toisensa perään eduskunta myönsi oikeusasiamiehelle lisämäärärahoja kasvaviin kuluihin ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvomiseksi tämä on hieno asia ja toivon että valvonta tiukkenee ylipäätään laiminlyöntejä ennaltaehkäisee jos kiinni jäämisen todennäköisyys kasvaa mahdolliset sanktiot ja maineen menetys ovat vahvoja uhkia seuraavakin asia koskee erityisesti ikäihmisiä viranomaispalvelujen siirtyminen verkkoon kiihtyy entisestään ja perinteiset asiointikanavat katoavat kartalta on hienoa että teknologiaa hyödyntämällä palveluja kehitetään mutta emme saa unohtaa niitä ihmisiä joiden taidot eivät riitä kunnolla digiasiointiin tai niitä joilla ei ole tarvittavia laitteita ja ja yhteyksiä meidän on pidettävä huoli siitä että riittävää tukea ja opastusta on tarjolla aivan jokaiselle tasavertaisuus julkisten palveluiden saatavuudessa ei saa olla kiinni it taidoista myöskään perinteisiä asiointipaikkoja ei enää saa vähentää etteivät palvelut valu tekemättömän matkan päähän on pidettävä huoli palvelujen saavutettavuudesta kaikilla hallinnonaloilla toivon oikeusasiamiehen paneutuvan palvelutarjonnan kentän muutoksen aiheuttamiin haasteisiin erityisellä huolella ei ole varmasti helppoa oikeusasiamiehelläkään kun toimenkuva on niin laaja lopuksi nostan esille valvonnan merkityksen esimerkiksi lastensuojelulaitosten kohdalla on menossa nyt kaksi esitutkintatapausta mikä on kaksi liikaa suljettujen laitosten valvonta ei ole helppoa oikeusasiamiehen tarkastusten painopisteiden kovan ytimen muodostavat vankilat poliisivankilat ja psykiatriset sairaalat lisäksi oikeusasiamiehen kanslian voimavaroja pitää kohdentaa myös vanhusten lastenhuollon yksiköihin tämä sisältää myös sosiaalihuollon olisikin tärkeää saada käytännön valvontatyöhön riittävät resurssit jotta epäkohdat löydettäisiin ja niihin voitaisiin puuttua nykyistä paremmin kuten oikeusasiamies totesi vain murto osaan laitoksista on mahdollisuus suorittaa valvontaa pistokäyntien määrää on lisättävä merkittävästi ei auta jos harvakseltaan käydään katsastamassa laitosten ja saapumisesta vielä ennakkoon ilmoitetaan kaiken kaikkiaan valvontaan tarvitaan lisää resursseja ja ja tekijöitä ennaltaehkäisevillä toimilla joilla vältetään epäkohtien syntyminen pitää olla tärkeämpi rooli viranomaisten tehtävänä on varmistaa että sääntöjä noudatetaan kotihoidon ja vammaisten tilanne se on kriittinen oikeusasiamiehelle ei todellakaan aina tule sitä tietoa mitä kotihoidossa tapahtuu eihän siellä kotihoidossa ole useinkaan edes sukulaisia tai läheisiä jotka pitävät hänestä huolta vammaisten ja ja ikäihmisten kela kyydeissä on myös edelleen suuria puutteita ja kanteluita on tullut kuten edustaja juvonenkin mainitsi nyt on tekojen aika edustaja mäkisalo ropponen ja edustaja alanko kahiluoto ovat jo vuosia tuoneet näitä epäkohtia esille ja nyt kun hekin ovat siellä hallituspuolueissa niin he varmaan vievät tämän asian eteenpäin tulee tekoja kiitos

arvoisa puhemies

meillähän laitoshoidossa ja palveluasumisessa asuu useita kymmeniä tuhansia ihmisiä ja kotihoidossa vielä enemmän ja heidän laadukkaan

pitäisi olla kunnia asia mutta siellä on tullut ilmi ravinnon hygienian vaippojenvaihdon kuntoutuksen ja ulkoilun puutteita puutteita on havaittu myös lääkärikäyntien tiheydessä lääkehoidossa ja hammashoidossa kertomuksessa on nostettu esille että puutteet johtuvat usein henkilökunnan riittämättömästä määrästä näin varmasti pitkälti onkin ja varmasti tämä myöskin liittyy riittämättömään riittämättömään valvontaan valvonnan haasteellisuutta lisää toisaalta myöskin se niin kuin oikeusasiamies tässä nostikin esille että esimerkiksi kotihoidossa ei pystytä menemään valvomaan ihmisten kotiin siinä mitassa kuin hyvän hoidon laadun varmistamiseksi tarvittaisiin tärkeä asia vanhusten kohdalla on mielestäni myös ulkoilu ja sen puutteet se liittyy henkilöstömäärään mutta se liittyy mielestäni myöskin semmoiseen kulttuuriin mikä meillä on hoitolaitoksissa että ihmisiä hoidetaan niissä sisätiloissa itse usein mielessäni vertaan vanhusten jotka ovat esimerkiksi ympärivuorokautisessa hoivassa eivätkä itse pysty liikkumaan sieltä ulos eli ovat toisten varassa vankeinhoitoon vangeilla on oikeus joka päivä päästä ulkoiluun mutta sitä ei ole vanhuksilla toivoisinkin että tähän voitaisiin ihan lakitasolla laittaa jonkinlainen velvoite että myöskin vanhuksilla olisi lakisääteinen oikeus ulkoiluun silloin siihen olisi pakko kiinnittää huomiota kotihoidon osalta vielä ottaisin esille lisääntyneen digitalisaation joka on hyvä asia me saamme enemmän palveluita järjestettyä ja monesti saamme niitä järjestettyä myös tiheämmin mutta se tuo myös omia haasteita esimerkiksi sairaskertomusmerkintöjen osalta omaiset jäävät helposti sen tiedon ulkopuolelle apulaisoikeusasiamies on todennut että viestivihkojen tai vastaavien pääasiallinen tarkoitus on toimia hoitohenkilökunnan ja omaisten tai läheisten välisenä viestintäkanavana viestivihkoon kirjoitetut merkinnät esimerkiksi kotihoidossa kuvaavat asiakkaan senhetkistä elämäntilannetta monin paikoin nämä viestivihot ovat kuitenkin jääneet pois kun on siirrytty sähköiseen viestintään ja

olen kuullut että no ne ovat tietenkin viestivihkoja jotka ovat siellä asiakkaan kotona eivätkä ole sitten siellä sähköisissä järjestelmissä mutta omaisten ja henkilökunnan välinen tiedonvälitys on ensiarvoisen tärkeätä niitten ihmisten kohdalla jotka tarvitsevat muitten huolenpitoa valvontaresurssien riittävyydestä on huolehdittava ja olen samaa mieltä kuin moni muukin joka on sen täällä tuonut esille että pitäisi olla myöskin ennakoimattomia käyntejä että pystytään valvomaan sitä laatua myöskin muina ajankohtina kuin silloin kun se valvontakäynti on suunniteltu

niin vanhustenhoivaan kuin lastensuojeluun liittyy seuraava asia minkä haluan nostaa esille rajoittamistoimenpiteet lastensuojelun osalta meillä paljon epäkohtia nousi viime vuoden kuluessa kun saatiin tietoon epäinhimillistä kohtelua lasten

ei ollut huomioitu ja oli myöskin käytetty sitä valtaa mikä henkilöstöllä on suhteessa lapsiin jotka ovat alisteisessa asemassa myöskin täytyy muistaa että nämä lapset ovat erittäin haavoittuvassa asemassa olevia ja ovat monia kovia kokeneet joten meidän pitää olla erityisen huolellisia on meidän kunnia hoitaa lastensuojelun lastensuojelun sijoituksessa olevat lapset hyvin ja laadukkaasti niin kuin meidän vanhuksetkin onneksi saatiin viime kaudella tarkennettua sosiaalihuoltolakia itsemääräämisen rajoittamistoimenpiteiden osalta lasten kohdalta mutta itsemääräämissääntelyä pitäisi kokonaisuudessaan tarkentaa se on nyt riittämätöntä tällä hetkellä niin kuin tässä oikeusasiamiehen kertomuksessakin on nostettu esille meillä on tilanteita päivystyksessä ympärivuorokautisessa hoivassa ja myöskin vammaisten osalta että me tarvitsisimme selkeätä lainsäädäntöä siitä milloin ihmisen

voidaan rajoittaa milloin se on sille hoidettavalle tarpeen ja milloin siihen on oikeutus toivon että itsemääräämissääntelyn uudistaminen tulee nyt tulevalla hallituskaudella hoidettua

vaikka se tällä hetkellä puuttuukin hallitusohjelmasta

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat

arvoisa oikeusasiamies silloin kun itse tänne eduskuntaan pääsin kaksituhattayksitoista totesin ihan saman kuin edustaja tynkkynen tämä kirja on äärettömän hyvä ja arvokas ja tätä kannattaa käyttää käyttää hyväkseen jotta oppii tuntemaan miten asiat suomessa ovat kannattaa lukea se kannesta kanteen täältä tulee myös hyviä ideoita mitä täällä eduskunnassa voi tehdä ja vaikuttaa kiitän tästä kertomuksesta ja ymmärrän ja tunnen tuskanne sanoitte että olette toimineet äärirajoilla ja minä uskon sen uskon että myös oikeuskanslerinvirastossa ajatellaan samoin olen tehnyt sinne viime joulukuussa kantelun liittyen sotilastapaturma ja palvelussairauslakiin ja se on edelleen käsittelyssä olen pari kertaa kysellyt perään ja nyt on luvattu että parin viikon aikana saisin siihen vastauksen varmasti näiden valitusten kanteluiden ja tarkastusten kanssa menee aikaa ja

valtuutetun täytyy toimia eli mikä on se toimenkuva ja ja pitää olla vaikuttavuutta siinä asiassa täällä kirjassa nousee esille saattohoito olen itse tehnyt saattohoitolakialoitteen ja haluan puhua hieman siitä aiheesta kiitos edustaja riikka purralle erittäin koskettavasta koskettavasta puheenvuorosta äitinä täytyy sanoa että järkensä menettäisi jos tuollaisessa tilanteessa olisi oman lapsen vierellä siellä sairaalassa tämä on mielenkiintoinen ja järkyttävä tilanne millä tavalla vammaisia lapsia suomessa saatetaan kohdella ja miten arvottomasti heidän heidän elämäänsä tavallaan tulkitaan moni teistä ehkä muistaa eino pojan tarinan tämä kolmevuotias pikkuinen sai aivoverenvuodon joka tuhosi hänen aivonsa viime kaudella einon isä kävi täällä eduskunnassa kertomassa tarinaansa ja oli myös alullepanijana tässä eutanasia aloitteessa siinä taustalla käytiin keskustelua eli tässä tilanne olikin päinvastoin oli sairas pikkupoika joka kärsi hyvin paljon hänen ympärillään kärsivät hänen vanhempansa isä oli lääkäri ja he toivoivat että pieni poika olisi päässyt pois mutta ei ollut tällaista mahdollisuutta eino poika kärsi viikkoja ja lopulta hän kuivui ja se oli hänen loppunsa tästä saammekin sitten kysyttäväksemme sen miksi meillä suomessa ei ole lasten saattohoitoon minkäänlaisia ohjeistuksia husissa ehkä on ja ehkä on omia saattohoito ohjeistuksia lapsillekin mutta muuten lapsipotilailta ne puuttuvat täysin eli päinvastoin kuin nyt tällaisessa vammaisen lapsen tilanteessa ei lähdetä elvyttämään niin sitten tällaisessa hyvin sairaan tapauksessa kun pieni poika oli näin kipeä ei annettu sitä mahdollisuutta että hän olisi voinut kuolla tämä on käsittämätön ristiriita ja tätä pohtiessaan menettää kyllä järkensä arvoisa puhemies tästä minä kysyisin teiltä mitä mieltä olette kun saattohoito nousee täällä esille joskaan siitä ei ole juurikaan valitettu mutta tuntuu niin kummalliselle kun niitä viestejä tulee itselle minulla on parasta aikaa parikin tapausta että yritän auttaa ja olla tukena kun saattohoito on mennyt ihan mönkään elikkä se ei ole toteutunut

perushoidolliset valmiudet eivät riitä alkuunkaan ja meillä on paljon pieniä hoivakoteja ja toimijoita joissa ei tarvitse olla sitä lääkinnällistä valmiutta sieltä puuttuu lääkkeitä niitä vahvoja kipulääkkeitä ei se riitä että saattohoidossa pelkästään asentohoitoa tai hoidetaan suuta vaan tarvitaan myös kivunlievitystä tämä on se ongelma minkä itse olen hoitajana yövuorossa toimiessani nähnyt eli hoitajakin on siinä vaiheessa täysin neuvoton kun ei tiedä mitä tulisi tehdä kun hoivakodissa on kodinomainen ympäristö mistä puuttuu

valmius arvoisa puhemies monetkaan ikääntyneet eivät todellakaan kantele omasta hoidostaan tai kohtelustaan eivätkä myöskään omaiset täällä ovat nousseet esille ravitsemus hygienia vaipat ulkoilu lääkehoito ja hammashoito elikkä on paljon erilaisia erilaisia teemoja mutta sitten myös turvallisuus yöaikaan olen yötyötä neljätoista vuotta tehnyt ja edelleenkin yökeikkoja silloin tällöin teen eilenkin tuli itse asiassa soitto että pääsisinkö yövuoroon mutta en sitten lähtenyt elikkä siinä vaiheessa soitetaan kun ei sitä hoitajaa löydy ja tämä tarinahan mikä täällä on on ihan kuin minun entisestä elämästäni elikkä kun sinulla on hoidettavana niitä osastoasiakkaita ja sitten vielä palvelutalon asiakkaita ja on vain yksi yöhoitaja niin mihinkä kaikkialle sitä ehtii eli lisää hoitavia käsiä täällä on nostettu esille nämä rajoitustoimenpiteet me emme tarvitsisi rajoitustoimenpiteitä emme tarvitsisi hygieniahaalareita eikä missään nimessä tulisi laittaa vanhusten ovia lukkoon ei yöaikaan ei päiväaikaan jos olisi riittävästi hoitavia käsiä jos hoitaja on läsnä silloin ei tarvitse rajoitustoimenpiteitä ja tämä on kyllä se ongelma mikä meidän tulee ratkaista minä odotan että hoitajamitoitus saadaan kirjattua lakiin että se oikeasti on vakuuttava ja vaikuttava ja se tuo niitä auttavia käsiä ja se tuo sinne myös niitä ulkoiluttajia

tämä kertomus on laaja kirja ja tästä ei kaikkea kaikkea ole ehtinyt lukeakaan mutta

millä tavalla voisimme parantaa tiedonkulkua niin että on se sitten päivystys tai on se sitten sairaala niin kun se asiakas lähtee sieltä kotiutumaan viesti menisi omaisille tai kotiin että ihminen on tulossa koska niitä heitteillejättöjäkin on hyvin paljon kun meillä on kaikki mahdolliset sähköiset laitteet niin miksi ne eivät toimi miksi se viesti ei mene perille ei kuntoutukseen eikä välttämättä kotihoitoon että ihmiset tietäisivät sitten että siellä kotona on joku vanhus jota pitää käydä

mitä sille tulisi tehdä

arvoisa puhemies myös haluan kiittää arvoisaa eduskunnan oikeusasiamiestä

eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta kaksituhattakahdeksantoista on kolmesataaseitsemänkymmentä paljon perusteltua asiaa perus perus ja ihmisoikeuksien toteutumisesta eri alueilla kuten esimerkiksi poliisin toiminnassa sosiaalihuollossa ja lastensuojelussa itseäni kuitenkin häiritsee se että koko kolmesataaseitsemänkymmentä sivuisesta teoksesta löytyy sana sisäilma vain neljä kertaa vaikka ongelma on akuutti näistä kolmessa kohdassa sanaa sisäilma käytettiin kun mainittiin että eräät nimeltä mainitut vankila tai säilötilat olivat olleet suljettuina sisäilmaongelmien vuoksi sitten sivulla sanotaan seuraavasti kouluissa esiintyy jatkuvasti sisäilmaongelmia jotka voivat aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja ja vaarantaa oppilaiden yhdenvertaisen oikeuden opetukseen sisäilmaongelma on merkittävä ja laajakantoinen kaikki jotka ovat olleet tekemisissä sisäilmasta sairastuneiden ihmisten kanssa tietävät että monet näistä henkilöistä kertovat tilanteista jotka rikkovat räikeästi oikeustajua kyse ei ole edes pelkästään kouluista vaan myös ja niin edelleen myös kertomuksessa viitattiin kuten edellä luin merkittäviin terveyshaittoihin ja yhdenvertaisen oikeuden opetukseen vaarantumiseen siksi ehdotan että kertomuksessa mainitut sisäilmaongelmien merkittävät terveyshaitat ja oppilaiden yhdenvertainen oikeus opetukseen otetaan tarkempaan käsittelyyn ja että eduskunnan oikeusasiamies arvioi julkisen hallinnon ja julkisten tehtävien hoidon tilaa sekä erityisesti perus ja ihmisoikeuksien suomessa tässä asiassa lisäksi pyydän eduskunnan oikeusasiamieheltä kommenttia tähän

arvoisa puhemies kiitän oikeusasiamiestä kattavasta arvokkaasta ja erittäin tärkeästä kertomuksesta surullista että täällä salissa on lähinnä perussuomalaisia lähinnä täällä on pidetty ansiokkaita ja pysäyttäviä puheita eri aiheista ja vähän mykistää ottaisin kuitenkin esiin ihan käytännön asian joka liittyy suoraan tähän kertomukseen oikeusasiamies valvoo myös kaikkia valvontavastuussa olevia viranomaisia ja on selvää että myös lupa ja valvontaorganisaatioissa on syytä kehittää ja parantaa toimintaa hallitusohjelmasta jäi kuitenkin ilmeisesti viime hetkillä pois maininta keskitetystä valtakunnallisesta lupa ja valvontavirastosta tästä on ollut keskustelua pitkään ja ikäväkseni se jäi jäi sieltä pois mutta sellaisella kuitenkin varmistettaisiin korkea ja tasalaatuiset ja tasapuoliset valvonta ja lupapalvelut koko maahan

tästä luova virastosta on maininta myös tässä kertomuksessa ja vetoankin nyt hallituspuolueisiin ja pääministeri rinteeseen siinä että tämä pitkälle asiantuntijoiden kanssa valmisteltu luova virasto otettaisiin uudelleen käsittelyyn tämä tukisi meidän nykyistä toimintaamme virasto johon keskitettäisiin avin elyn ja valviran lupa ja valvontatehtävät olisi mahdollista toteuttaa valtionhallinnon organisaatiouudistuksella ja ihan erillään sote uudistuksesta tämä olisi kaikenikäisten suomalaisten kaikenikäisten kansalaisten eri toimijoiden ja toiminnanharjoittajien etu ja perusoikeus uskoisin myös että tällainen uudistus helpottaisi oikeusasiamiehen tehtäviä vähentäisi byrokratiaa ja olisi tulevaisuuden kannalta erittäin hyvä ratkaisu

arvoisa herra puhemies

oikeusasiamiehelle tuosta kattavasta paketista mitä itse kanssa ehtinyt kuin pintapuolisesti katsomaan läpi kritisoin hallitusta eilen aika voimakkaasti siitä että rahaa ei riitä niihin toteuttamisiin mitä siellä oli mutta

lyhkäisessä puheessani ehdin kuitenkin huomioimaan vammaiset vanhukset ja lapset ovat ne joihin pitää aina löytyä rahaa joka joka ikinen kerta oikeusasiamiehen toiminta on tässä maassa sinänsä hyvää mutta niin kuin aikaisemminkin tuossa kuultiin ollaan ollaan kestävyyden rajoilla ja en yhtään ihmettele koska tiedän että olisi tutkittavaa niin paljon

ja oikeusasiamiehen lisää rahaa esimerkiksi nimenomaan

ja oikeastaan moneen muuhunkin valvontaan toivottavaa tietysti olisi ollut että täällä olisi ollut hallituspuolueiden edustajia kuuntelemassa mutta te kourallinen jotka täällä olette antakaa nyt se viesti eteenpäin että tällaiseen toimintaan sijoitettu raha on oikeasti kokonaisbudjeteissa äärettömän pieni rahamäärä lisää ja kuitenkin se on se juttu millä todellisuudessa sitten saadaan aika paljon sitä rahaa takaisinkinpäin esimerkiksi ennen viime vaaleja olleista vanhustenhoidon

suurin osa olisi jäänyt kokonaan niin sanotusti pois sieltä ongelmista jos valvonta olisi sillä tasolla millä valvonnan pitäisi olla todellisuudessa tilanne menee niin että kun valvontaa ei ole silloin ei myöskään juurikaan noudateta lakia tai asetuksia mitä on niin kuin tuossa aikaisemminkin piirtein noin puolet tehdään niin sanotusti iskuina sinne paikkoihin elikkä niistä ei kerrota etukäteen käytännössä katsoen olen sitä mieltä että kahdeksankymmenen viiva yhdeksänkymmenen prosentin luokkaa mutta siihen tietysti tarvittaisiin oikeusasiamiehelle lisää resursseja ja lisää väkeä sinne jos puhutaan että me olemme hoitajamitoitusta nostamassa nolla pilkku seitsemään ja se vaatii muistaakseni neljätuhatta uutta hoitajaa sinne hommaan niin nyt puhutaan kuitenkin tässä tilanteessa käytännössä katsoen muutamasta ihmisestä siihen verrattuna kyllä oikeasti tämän hallituksen nyt täytyy pistää se asia kuntoon koska ihan selkeästi niitä käsipareja tarvitaan näitten ongelmien korjaamiseksi jatkossakin vielä lopuksi haluan tosiaan oikeusasiamiehelle erityiskiitokset antaa hyvästä kattavasta paketista

arvoisa puhemies haluan aluksi kiittää eduskunnan oikeusasiamiestä työstä jota olette suomalaisten oikeusturvan eteen oikeusasiamies on viimeinen toivo monelle suomalaiselle joka on kokenut oikeutensa tulleen loukatuksi oikeusasiamiehen riittävät voimavarat tulee turvata nostatte yhtenä keskeisenä suomalaisena perus ja ihmisoikeusongelmana esille puutteet perusopetuksen oppimisympäristöissä toteatte että kouluissa esiintyy jatkuvasti sisäilmaongelmia jotka voivat aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja ja vaarantaa oppilaiden oikeuden yhdenvertaiseen opetukseen kiitos siis näistä huomioista sisäilmaongelmiin liittyvät perusoikeusongelmat nousevat valitettavan vähän julkiseen keskusteluun eivätkä sisäilmasta oireilevien oppilaiden oikeudet ole parantuneet arvoisa puhemies sisäilmaoireista kärsii päivittäin monta sataa tuhatta suomalaista sisäilmasta oireilevia lapsia ja nuoria on suomessa valtavasti koulujen kesäloma toi monelle lapselle nuorelle ja opettajalle hengähdystauon huonosta sisäilmasta sisäilmaoireet vaarantavat oppilaiden oikeuden perusopetukseen on vaikea oppia jos on vaikea hengittää perusopetuslaissa on säädetty oppilaan oikeudesta turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön miksei tätä oikeutta pystytä toteuttamaan suomessa olen tehtävässäni sipoon kuntapäättäjänä havainnut että sisäilmaoireiden alkaessa oppilaiden oikeudet ovat erityisen heikot opettajilla on onneksi yleensä toimiva työterveyshuolto ja monesti tarvittaessa mahdollisuus vaihtaa työpistettä oppilaat oppilaiden vanhemmat jäävät usein oireiden kanssa yksin sisäilmaongelmat ovat ilkeitä rakennusten tutkimusmenetelmät ovat puutteellisia oirehtimisen syistä ja syntymekanismeista tiedetään sitäkin vähemmän kyse ei ole vain homeongelmista vaan lukemattomista ilmanlaadun ongelmista kuten haihtuvista orgaanisista yhdisteistä eli voceista villapölystä ja muista ilman epäpuhtauksista sekä riittämättömästä ilmanvaihdosta ihmisten oireet ovat joka tapauksessa todellisia viranomaisten sisäilmaratkaisut eivät vastaa tätä todellisuutta oirehtivia vähätellään asianmukaisia hoitopolkuja ei ole esimerkiksi se että lääkäri kertoo homesairauden johtuvan nykytiedon mukaan hermoston yliherkkyydestä ei sellaisenaan auta oireista kärsivää lasta jos kyse on tällaisesta yliherkkyydestä sitäkin on kyettävä hoitamaan oireet ovat todellisia kyse on myös mittavasta kuluerästä suomen yhteiskunnalle eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan pelkästään kosteusvaurioihin liittyvien terveysvaikutusten vuosittaiset kustannukset ovat kaksikymmentäkolme viiva yhdeksänsataaviisikymmentäkolme miljoonaa euroa pelissä on terveyden ohella kansallisomaisuus kunnilla arvioidaan olevan katettavaa korjausvelkaa sisäilmaongelmien vuoksi noin neljä miljardia euroa arvoisa puhemies sisäilmaongelmat johtuvat ongelmista sekä rakentamisen laadussa että rakennusten ylläpidossa edellinen hallitus käynnisti terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan ohjelman jonka hyvänä tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana on tarkoitus vakiinnuttaa kiinteistönhoitoon toimintatapa toimintatapa jossa rakennusten kunto sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti uudet käytännöt toivottavasti auttavat parantamaan myös koulujen sisäilmaa ja parantamaan sitä kautta oppilaiden asemaa ohjelman jatko on kirjattu uuteen hallitusohjelmaan uudelta hallitukselta tarvitaan määrätietoisia toimia sisäilmaoireista kärsivien erityisesti lasten ja nuorten ja perusoikeuksien turvaamiseksi hyvä oikeusasiamies olette kertomuksessa todennut että useat kymmenestä keskeisestä suomalaisesta perusoikeus ja ihmisoikeusongelmasta voitaisiin poistaa kohdentamalla riittävästi voimavaroja ja kehittämällä lainsäädäntöä tiedustelenkin teiltä millaisia lainsäädäntömuutoksia näette tarpeellisina jotta sisäilmaoireista kärsivien lasten ja nuorten oikeus perusopetukseen voidaan tulevaisuudessa turvata

arvoisa puhemies kiitos eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta tässä äsken nousi esille semmoinen asia että tieto

ei aina kulje ja se tiedonkulku vaikuttaa vanhustenhoitoon se vaikuttaa hyvin monenlaisiin asioihin varsinkin lääkitystietojen kulku

apteekkityötä semmoisen neljännesvuosisadan ja se sama ongelma on ollut ihan koko ajan ole muuttunut siitä miksikään elikkä tieto ei kulje kun lääkäri kirjoittaa lääkkeitä niin apteekissa nähdään sähköisiä reseptejä että mitä sille asiakkaalle menee mutta tietoa ei kulje eteenpäin se varsinainen lääkityskortti elikkä mitä asiakas oikeasti käyttää vain kulje elikkä loppujen lopuksi asiakas on itse vastuussa siitä lääkitystiedosta että mikä on ajantasainen lääkitys jos miettii sitä kun apteekki joutuu vaikka lääkärille soittamaan jotakin asiaa kysymään ja varmistamaan niin tiedonkulku takkuaa siinäkin apteekista esimerkiksi emme saa kertoa mitä toinen lääkäri on potilaalle kirjoittanut vaikka siitä olisi hyötyä potilaan hoidossa se on älyttömän ristiriitaista minun mielestäni se tiedonkulku pitäisi kyllä varmistaa on se kyllä aika ihmeellistä että kun nykyään on kela verotoimistot ja muut joissa tieto kulkee tosi hyvin mutta näitä tietojärjestelmiä on niin älyttömästi eikö lie satoja erilaisia että se tieto ei vain kulje ja ja se on tosi vaarallinen juttu se on vaarallinen juttu sillä tavalla että jos potilas ei vaikka itse pysty omia asioitaan hoitamaan eihän se voi nyt potilaan vastuulla olla on työterveyshuolto ihan saman sairaalan sisällä voi olla erilaisia osastoja on terveysasemia on vuodeosastoja ja näihin välillä ei tieto kulje lääkitystiedot eivät vain siirry välttämättä ja se on vain potilaan omalla vastuulla ja minusta se on älyttömän huolestuttavaa toivoisin että nyt viimeinkin viimeinkin siihen kiinnitettäisiin huomiota ja hallituspuolueet ottaisivat erityisen tosissaan vastaan tämän viestin

arvoisa herra puhemies

julki ilman mitään varsinaista valmisteltua puhetta poliisipuolen terveiset tämän päivän valtakunnallisesta tilanteesta myöskin oikeusasiamiehelle vaikka varmasti se osaltaan teillä on tiedossa jos katsomme mikä on tämän päivän tilanne koko valtakunnan alueella eri poliisilaitoksissa ja varsinkin kun otetaan huomioon esimerkiksi minulle hyvin tuttu tampereen poliisilaitos niin onko mitään järkeä senaatti kiinteistöjen tehdä monien miljoonien remontteja näihin vanhoihin rakennuksiin remontti remontin jälkeen on meilläkin vaikka laitettu vankila jo kahteen kertaan kiinni ja aina kun sinne on palattu palautuvat edelleen poikkeamatilanneilmoitukset vartijoiden osalta mutta tänä päivänä jo myös asiakkaiden osalta sisäilmaongelmien takia pyytäisin kiinnittämään tähän huomiota ja jos mahdollista tekemään ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia näihin vankilatiloihin koska niiden tilanne on todella surkea pitkiä sairaslomia vartijoilla ja tietysti niillä jotka vielä pystyvät töissä olemaan entistä rankemmat työvuorot tämmöiseen pyydän kiinnittämään huomiota kiitos

edustaja laakson puheenvuoroon halusin kommentoida ja sen takia tämän puheenvuoroni pyysin laakso mainitsi valvonnan miksi siellä on niitä heikkoja kohtia sehän johtuu tästä omavalvonnasta meillä on siirrytty vanhuslain myötä omavalvontaan ja tästä haluaisin kysyä oikeusasiamieheltä mitä mieltä olette omavalvonnan toimivuudesta ja onko se kantavaa eli eli millä tavalla se omavalvonta loppujen lopuksi toteutuu kun tarkastuskäyntejä on tehty olette varmasti nähnyt ovatko siellä omavalvontasuunnitelmat esillä ja ja näkevätkö myös vanhusten omaiset niitä omavalvontasuunnitelmia jotta pystyisivät sitä kautta arvioimaan sen hoivayksikön tilannetta sitten tämä auditointi olen itse viime kaudella esittänyt että me tarvitsisimme suomeen tällaisen riippumattoman auditointiyksikön joka huolehtisi sen auditoinnin jolloin se olisi ainakin aukotonta eli siitä saataisiin tasalaatuista ja samansuuntaista ympäri suomen minkälaisena näette auditoinnin valvonnassa tällä hetkellä vielä tuohon puheenvuoroon minkä pidin oikeastaan kiteytän ajatukseni siihen että kun vammaisen lapsen halutaan kuolevan niin miksi niinkin sairaan pienen lapsen ei annettu kuolla kuin eino poika oli tämä oli se lause jonka halusin tuossa puhujapöntössä sanoa mutta sitä en sanonut itse asiassa eino pojan isähän pyysi lapselleen lapselleen eutanasiaa sitä nimeä hän käytti mutta riittävä kivunlievitys ja hyvä hoito tietysti se että poika olisi päässyt kärsimyksistään oli varmasti se isän ja äidin toiveajatus tämä oli se minun ajatukseni jota jäin pohtimaan toisen halutaan kuolevan toisen ei tahdota antaa kuolla arvoisa

arvoisa puhemies haluan myös kiittää oikeusasiamiestä hyvästä työstä ja tästä kertomuksesta itsekään en ole valitettavasti kuin pintapuolin ehtinyt tähän tutustua ja tulen varmasti myös paremmin paremmin tähän tutustumaan niin kuin täällä monissa puheenvuoroissa kävi ilmi tämä on varmasti todella hyvä hyvä työkalu tämänkin kauden kauden aikana haluan kiittää myös arvoisia paikalla olevia edustajia siitä että tämä on ehkä tämän kauden rakentavin salikeskustelu ollut on tullut todella hyviä asioita esille ja ja olen tarkalla korvalla niitä niitä täällä kuunnellut olen myös samaa mieltä siitä että nyt on todellakin ryhdyttävä toimiin pelkästään sanojen sijaan ja varsinkin ikäihmisten hoiva on sellainen osa alue minkä suhteen on on ryhdyttävä toimiin jotta parannusta saadaan aikaan näen kyllä että hallitusohjelma antaa meille tähän todellakin hyvät eväät ja että sitä kautta voidaan voidaan ikäihmisten hoivaakin parantaa tulevaisuudessa mitä tulee hoitajamitoitukseen mikä on noussut täällä kanssa esille niin se on nyt todellakin ehdottomasti kirjattava lakiin koska valitettavasti ollaan havaittu se että suositukset pelkästään todistetusti eivät vain riitä itse istunut neljätoista vuotta tehyn valtuutettuna ja täytyy sanoa että tämä on sellainen asia että tehy järjestönä silloin muutamia vuosia sitten vielä oli vähän kriittinen sen suhteen että tällainen kliininen luku pelkästään antaa takeet sille että että hoiva paranee mutta nytten ollaan kyllä tultu ehdottomasti sille kannalle että ilman lakiin kirjoitettua mitoitusta tähän ei vain saada parannusta saada parannusta aikaan on kuitenkin huomioitava se mikä täällä on tullut muutamissa puheenvuoroissa kanssa ansiokkaasti esille että myös hoidon laadun ja varsinkin hoitoisuuden on edelleenkin oltava hyvin siinä vaiheessa kun mietitään resursointia hoivayksiköissä kiitos

arvoisa herra puhemies yhdyn tässä ryhmätoverini kim bergin näkemykseen siitä että keskustelu on on ollut erittäin rakentavaa ja kiitän monista täällä kuulemistani puheenvuoroista täällä on mainittu ihan nimeltä aikaisempi työyhteisöni en ole tietenkään siellä enää töissä mutta muun muassa huomenna olen tilaisuudessa jossa tapaan husin klinikoiden johtajia ja eräitä terveisiä tulen täältä varmasti varmasti mukanani viemään halusin kuitenkin varsinaisesti tässä todeta sen että vuosien yhdeksänkymmentäviisi ja kaksituhatta välillä itse valvontaviranomaisena olin turun ja porin lääninlääkäri lääninlääkärin tehtäviin kuuluu valvoa alueensa terveydenhuoltoa silloin läänissä oli yhdeksänkymmentäkahdeksan kuntaa siis turun ja porin läänissä yhdeksänkymmentäkahdeksan kuntaa niinä vuosina ja hetkittäin tunsin kyllä että yhden ja kahden viranomaisen hartiat olivat aika pieni joukko valvomaan tätä laajaa aluetta ja siellä olevia tuhansia eri yksiköitä ja työpaikkoja mutta sen johtopäätöksen tein silloin että suomi teki ison virheen vuonna yhdeksänkymmentäkaksi kun me menimme äärikunnalliseen suuntaan sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisessä

on tosin paljon vähäisempää luokkaa kuin täällä kerrotut dramaattiset esimerkit muun muun muassa eräs kunta kielsi rintansa liikenneonnettomuudessa tapaturman kautta menettäneeltä menettäneeltä naiselta rintaproteesin todeten että sehän annetaan vain jos on syöpäleikkauksen takia tapahtunut rinnanmenetys kunnat tekivät siis tällaisia omintakeisia linjauksiaan

että eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus muuten lähetetään kaikkiin kuntiin se tulee kaikkiin sairaanhoitopiireihin kaikkiin virastoihin ja kuntiin ja siellä hyvien esimiesten tehtävä on välittää se edelleen vaikkapa päättäjille tai sitten esimiehille ja työntekijöille ja tuoda näitä tärkeitä asioita

joita tulisi olla mutta tämä on tietysti arviointi ja mielipidekysymys

arvoisa puhemies yhden hometalon korjanneena ja sen kustannuksia edelleen maksavana pidän erittäin arvokkaana sitä edustajat vestman ja niemi nostivat esille tämän ajankohtaisen sisäilma asian joka koskee todella myös kouluja vankiloita sairaaloita ja muita rakennuksia läpi maan tästä aiheesta vaiettiin yhteiskunnassamme liian kauan mutta nyt siitä onneksi puhutaan ja tuolla kansanedustajien lukusalissa on nyt lainattavana suomen ensimmäinen hometaloromaani home sweet home jota saa myös muista kirjastoista tuon romaanin kirjoittaneena ja tähän aiheeseen omien hengitysteiden kauttakin perehtyneenä yhdyn toiveeseen siitä että sisäilmaongelmien aiheuttamat puutteet muun muassa lasten oikeuksissa koulunkäynnin osalta voitaisiin ottaa kertomuksessa ehkä paremminkin tulevaisuudessa huomioon on hienoa että meillä eduskunnassa on nyt yli puoluerajojen henkilöitä jotka ymmärtävät maatamme vaivaavan sisäilmaongelman laajuuden ja sen vaikutukset nimenomaan ihmisiin uudessa hallitusohjelmassa on monia konkreettisia päätöksiä sisäilmaongelman korjaamiseksi ja odotan kovasti sitä että pääsemme yhdessä toteuttamaan niitä ja myös etsimään muita ratkaisuja yhteistyössä kaikkien puolueiden kanssa

arvoisa puhemies on helppo yhtyä edustaja lindenin ja bergin kommenttipuheenvuoroihin tämäntyyppistä salikeskustelua minäkin olen kaivannut että puututaan niihin yhteiskunnallisiin ongelmiin ja asioihin mitä mitä meillä on ja ja haetaan yhteistä suuntaa kiitos todellakin oikeusasiamiehelle kertomuksesta se on uusille edustajille äärimmäisen hyvä asiakirja hallitusohjelmassa on paljon hyvää niin kuin edellinen edustaja tuossa puhui siellä on jatko tälle terveet tilat toimintaohjelmalle se on hyvä ja erityisesti sen fokuksen nostamista hallitusohjelma painottaa minusta myös rakentamisen ja korjausrakentamisen puolella pitäisi pitäisi tehdä lainsäädännössä muutoksia ja erityisesti sitä osaamista nostaa sekin on kirjoitettu tuonne hallitusohjelmaan sinänsä hyvä että näihin puututaan tämä on aidosti inhimillisesti ja kuntatalouden osalta hirmu iso ongelma tällä hetkellä moni kunta on juuri näitten sisäilmaongelmien kanssa tällä hetkellä aika suurissa taloudellisissa vaikeuksissa investointitasoa on jouduttu nostamaan suurin piirtein puolella joissakin kaupungeissa ja ja sitten samalla vanhoja kiinteistöjä alas ajamaan millä on sitten kuntatalouteen aika isoja isoja merkityksiä tietysti tämän ongelman hankaluus ja ne reaktiot perheiltä ja lapsilta mitä tulee tulee pistävät kyllä kuntapäättäjän aika hankalaan asemaan monesti

reaktioitten vakavuutta ja lähtöperää on hirmu vaikea tällä hetkellä analysoida monia koulu koulu ja päiväkotirakennuksia on tutkittu ja sieltä ei löydy mitään ja ja ongelmat vain jatkuvat ja ja siinä kuntapäättäjät selkä seinää vasten joutuvat sitten tekemään päätöksiä mitä

tähän asiaan on puututtu se vaatii lainsäädännössä paljon muutoksia se vaatii vaatii myös tilojen käytön osalta uutta ajattelua ja toimenpiteitä ehkä myös palaamista ihan vanhakantaiseen kiinteistönhoitoon ainakin isoissa rakennuksissa

arvoisa puhemies

ensinnäkin täytyy kiittää eduskunnan oikeusasiamiestä laajasta ja kattavasta kertomuksesta vuodelta kaksituhattakahdeksantoista tähän varmaankin niin kuin moni tässä salissa on jo todennut olisi erittäin hyvä jokaisen jokaisen tarkasti tutustua ja kuten edustaja mäenpää tuossa hienosti oivalsi tämä olisi varmasti erittäinkin tervetullut eepos kunnanvaltuutetuille ympäri suomen olen kritisoinut kahtena päivänä hallituksen hallitusohjelmaa mutta tänään en kritisoi vaan lähinnä toivon edustaja purran puhe jonka toivon koko

oli pysäyttävä sen jälkeen aloin tarkasti miettimään vammaisten oikeusturvaa ja vanhusten oikeusturvaa koska meidän on tässä salissa keksittävä ratkaisuja ja parannusehdotuksia ja hallituksen tehtävänä on sitten toteuttaa säätää asetukset ja lait niiden toteuttamiseksi niin lähtisin liikkeelle siitä että vammaisten oikeusturva vanhusten oikeusturva ja miksei tietysti meidän kaikkien oikeusturva liittyy moneen asiaan tässä tuli tuli alkukeskustelussa esille vammaisten osalta tämä taksikuvio jossa on ilmennyt puutteita taksilain uudistuksen jälkeen siihen tarttuisin koska vaikka tämä nyt tuntuu pieneltä asialta varsinkin kun ollaan kuultu ihmiskohtaloista tässä salissa meidän on jokapäiväiseen elämään pystyttävä tekemään parannuksia todella toivon hartaasti että että hallitus ottaa käsittelyyn taksilain siltä osin kuin sitä olisi parannettava jotta vammaisten oikeusturva paranee ja turvallisuudentunne arjessa kasvaa ja jotta kyydit tulevat perille samoin vanhusten kohdalla vanhusten kohdalta totean vielä

edellisen hallituksen aikana järkyttäviä asioita mistä olemme uutisia kaikki joutuneet lukemaan toivon todella että uusi hallitus tarttuu tähän vanhustenhoivan tasoon ja uskon ja luotan että näin tulee tapahtumaan taksilain uudistushan teki sen että se heikensi palvelun tasoa saatavuus maaseudulla laski kielimuuri on sellainen mihinkä siellä törmää ihan itsekin että siellä saattaa olla sellaisia kieliä puhuvia kuskeja joista en kyllä itse ymmärrä sanaakaan vaikka muutamaa kieltä ihan auttavasti puhunkin ja turvallisuudentunne on heikentynyt tämän uuden taksilain myötä

yllätys yllätys en kritisoi hallitusta tässä puheessani vaan todellakin toivon ja toivotan voimia että nämä asiat saataisiin kuntoon kiitos

arvoisa herra puhemies täällä sosiaalidemokraattien linden berg ja eskelinen peräänkuuluttivat että tällaista keskustelua he haluavat kuulla jatkossakin me olemme valmiita perussuomalaisina nimenomaan käymään sitä asiapitoista keskustelua meillä on enemmistö täällä salissa kun puhutaan vähempiosaisten asioista tässä yhteiskunnassa tänään ei ole paikalla niitä räksyttäjiä jotka teidän puolueestanne aina räksyttävät meille kuten vaikkapa kiljunen viime yönä melkein sinne saakka oltiin kuuntelemassa kun hän meille räksyttää ja puhuu siitä että annetaan arvo itsellemme mutta toisillemmekin me olimme puhuneet asiallisesti maahanmuuttopolitiikasta ja siitä minkälaisia lieveilmiöitä se tuo mukanaan kyllä me keskitymme asiaan mutta me joudumme välillä puolustamaan itseämme sitä vastaan kun sieltä heitellään mitä järjettömimpiä väitteitä että me olemme äärioikeistoa ja sitä ja tätä ja tuota kun te tuotte niitä leimoja kun ei ole mitään asia argumentteja millä kommentoida

puhemies uusi taksilaki ei toimi ihan täydellisesti sen me kaikki tiedämme ja ihan turha on tässä vaiheessa nyt sitten enää syyttää miksi se tuli ja ja ketkä olivat sen vaan meidän täytyy katsoa eteenpäin kela kyyditykset eivät varsinkaan vammaisten kohdalla toimi ja monet taksiyrittäjätkin ovat siitä pahoillaan että se ei toimi aivan kuten edustaja peltokangas sanoi tähän täytyy kiinnittää huomiota ja jos joku laki ei toimi niin eihän se ole kiveen hakattu etteikö siihen muutoksia voi tehdä nyt kun uusi hallitus toimii niin toivoisin ja myös varmaan perussuomalaiset kaikki toivovat että kiinnitettäisiin huomiota ongelmakohtiin ja asiaa korjattaisiin

tähän asiakokonaisuuteen

arvoisa puheenjohtaja tuohon taksilainsäädännön uudistukseen kun se liittyy myös tähänkin käsiteltävään asiaan minusta aika paljonkin taksilainsäädännön uudistuksen tavoitteenahan oli kolme asiaa palvelut paranevat hinta laskee ja saatavuus paranee käytännössä sen hengestä ei ole toteutunut mikään muuta kuin tietysti täällä pääkaupunkiseudulla ja kaupunkiseuduilla mihin on takseja tullut lisää erityisesti olen huolestunut maaseututaksien tilanteesta kun sitten kelan kilpailutus tuli niin käytännössähän se tarkoitti aika monen maaseututaksin leivän loppumista ja yrittäjälle lapun laittamista luukulle päivystysvelvoite hävisi maaseututakseilta käytännössä se tarkoittaa että se ilomantsin mummo ei pääse kuin ambulanssilla sieltä mökiltään pois ja käytännössä se ainut henkireikä se kylätaksi asiakas viedä viedä lääkäriin ja esimerkiksi käyttää samalla kaupassa on tällä hetkellä mahdoton käyttää minusta on tärkeää nyt selvittää mitä tämä kelan kilpailutus oikeasti sitten yhteiskunnalle maksoi pakko kertoa yksi tapaus vaalikentiltä kiteeläinen vanha rouva oli mennyt turkuun syöpähoitoon euroa maksoi se kyyti sinne mutta kiteeläinen taksi ei voinut jäädä odottamaan sitä kahden tunnin hoitoa vaan ajoi takaisin tyhjänä kiteelle ja perästä tuli taksi turusta kiteelle kahdeksansataakolmekymmentä euroa ja ajoi takaisin tyhjänä turkuun tämähän tarkoittaa sitä että taksit ajelevat tyhjinä ristiin rastiin ympäri maaseutua ja ympäri suomea hallitusohjelmassa on minusta hyvin kirjattu niitä tavoitteita mitä tämän lainsäädännön arvioinnin osalta pitäisi tehdä mutta samalla pitäisi arvioida myös ne kustannukset mitä tämä on maksanut yhteiskunnalle

kuuntelin tässä jotenkin niin kuin hyvin kiitollisena ja tyytyväisenä tätä keskustelua ja ja sitä salin oikealtakin laidalta kuuluu meillä on selvästi hyvin samanlaisia arvoja ja tavoitteita näissä aiheissa ja asioissa mistä täällä tänään on puhuttu ja ja näinhän sen pitäisi olla että kaikki me jotka täällä ennen kaikkea ihmisen lapsen vanhuksen vammaisen ja vanhemman puolella ennen mitään muuta edustaja purran puhe kosketti itseäni syvältä ja ja haluan mainita että meitä vanhempia on täällä enemmän itselläni on myöskin vammainen lapsi mikä on se syy minkä takia olen tänne päätynyt

tavallaan toivon että tilanne meillä suomessa ei olisi ollut sellainen että vanhemman täytyy käydä tällainen polku että hän päätyy tänne tähän saliin jotta asiat muuttuisivat paremmaksi meillä on nyt yhteinen tahtotila ja kun tätä keskustelua täällä kuuntelen niin en hetkeäkään epäile

mitä täällä nyt on esiin noussut kiitos näistä erinomaisista puheenvuoroista

arvoisa puhemies muutama huomio vielä tuosta taksiuudistuksesta siellä näkyy apulaisoikeusasiamies ottaneen tarkemmin pariin tapaukseen kantaa jo kuluneen vuoden aikana ja sitten viitataan että nyt tämän vuoden alkupuolella kelan kanssa olisi syytä tarkemmin käydä läpi näitä epäkohtia ja ja niiden oikaisua varmaan vaalikentillä meistä kaikki ovat saaneet aika karkeita esimerkkejä siitä miten onnettomasti se on on sujunut ja se selvin ristiriitahan on tuolla vammaispalvelulain puolella se toteuttamistapa miten isolla alueella ja millä tavalla taksit on on tilattu käytettäväksi on suoraan oikeastaan määritelmän mukaisesti vastoin sitä vammaispalvelulain ideaa että tarvitessaan saa kyydin tämä rohkaisisi minusta oikeusasiamiestä puuttumaan laveamminkin tähän niin että tuodaan kelan ja hallituksen tietoon tämä selvä selvä ristiriita ja vauhditetaan niitä toimenpiteitä joita tietysti hallitusohjelmassakin velvoitetaan hallitus tekemään mutta juuri tämä kelan taksijärjestelmän ja ja vammaispalvelulain ristiriita on siinä määrin laaja ja koskee niin vaikeita ihmisryhmiä että siihen normaalista normaalista poikkeavallakin tavalla pitäisi varmaan reagoida että saadaan nopeasti korjaus toteutettua

nyt ei puhujalistalla tähän asiakokonaisuuteen enää ole pyydettyjä puheenvuoroja haluaako oikeusasiamies vielä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

puheenjohtaja tässä esityksessä ehdotetaan muutettavan opintotukilakia opintotukeen oikeuttavia opintoja koskevia säännöksiä ehdotetaan täsmennettävän vastaamaan nykyistä soveltamiskäytäntöä opintotukilaista ehdotetaan poistettavan vaatimus että opintojen hidastumisen syyn tulee olla tilapäinen tarkoitus on että opiskelijan opintotukea ei keskeytetä kun opintojen eteneminen hidastuu hyväksyttävästä syystä kuten sairaudesta vaikeasta elämäntilanteesta taikka esimerkiksi lukihäiriöstä tai näkö tai kuuloaistin heikkenemisestä johtuvasta opiskeluvaikeudesta valiokunta katsoo katsoo että selkeyttämällä säännöstä opintotuen jatkumisen edellytyksistä opiskelijan poikkeuksellisen elämäntilanteen aikana parannetaan toimeentulon osalta opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen hallituksen esityksen perustelujen mukaan opintojen viivästymisellä ja siihen johtaneella syyllä tulee jatkossakin olla ajallinen yhteys jolloin esimerkiksi ensimmäisenä opiskeluvuonna ollut vaikea elämäntilanne ei ole hyväksyttävä syy opintojen viivästymiseen kolmantena opintovuonna valiokunta pitää sinänsä tätä perustelua perusteltuna mutta huomauttaa että toisinaan syy seuraus suhteen aikajänne voi olla pitkäkin esimerkiksi iso elämäntilanteen muutos tai traumaattinen kokemus voi heikentää opiskelukykyä vasta pitkän ajan kuluttua tapahtuneesta ja sen takia valiokunta korostaa että opintotuen saamisen edellytyksiä tulee opintotukilainsäädännön sallimissa rajoissa harkita yksilökohtaisesti opiskelijan tosiasiallinen tilanne huomioon ottaen samalla kuitenkin valiokunta pitää tärkeänä ratkaisukäytännön valtakunnallisen yhdenmukaisuuden toteutumista valiokunta pitää hyvänä myös ehdotusta muuttaa lainsäädäntöä niin että muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa opintotuen saamisen edellytyksenä ei ole enää se että koulutuksen järjestäjä on järjestänyt kyseistä koulutusta vähintään vuoden ajan valiokunta kiinnittää tämän lain käsittelyn yhteydessä huomiota myös mahdollisiin muutostarpeisiin opintotukilainsäädännössä jotta siinä tulisi huomioiduksi ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä muuttunut opiskelu valiokunta korostaa että ammatillisen koulutuksen reformista aiheutuneet muutokset tulee ottaa huomioon opintotukilainsäädännössä siten että esimerkiksi lyhytaikaiset siirtymät oppisopimusmuotoiseen koulutukseen ja takaisin oppilaitokseen eivät katkaise opiskelijan opintotukioikeutta

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä opintotukiehtojen myöntämisen käytäntöjä joustavoitetaan opintotukioikeuden saamiseksi ei edellytetä enää että koulutuksen järjestäjä on järjestämässä kyseistä koulutusta vähintään vuoden koulutuksen järjestäjällä pitää kuitenkin olla toiminnalliset ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen järjestämiseen tavoitteena on tietenkin tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen lisäksi lakia muutettaisiin niin että siitä poistettaisiin vaatimus opintojen hidastumiseen vaikuttavan syyn tilapäisyydestä opiskelijan elämäntilanteessa voi tapahtua muitakin kuin sairauteen rinnastettavia vaikeuksia jotka vaikeuttavat opiskelua esimerkiksi lähiomaisen lähiomaisen sairastuminen lukihäiriö tai traumaattinen kokemus ovat esimerkkejä tällaisista opiskeluun vaikuttavista esteistä tai hidasteista ne on syytä huomioida mutta tietenkin joku rajallinen aika pitää olla opintotuki ei voi olla ikuista sivistysvaliokunta toteaa yksimielisesti myös että opintotuen saamisen yhteydessä on tärkeää huomioida myös yksilökohtaisesti opiskelijan tosiasiallinen tosiasiallinen tilanne ja ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden toteutuminen valtakunnallisesti

arvoisa puhemies

viivästymisestä tällaisissa tilanteissa nyt kun keskustelemme opintotuesta esille on tuotava sekin että opiskelijaa ei saa rangaista myöskään työnteosta kela karhuaa tänäkin vuonna pois opintotukea yli neljältäkymmeneltätuhannelta opiskelijalta sen takia että nämä ovat olleet kelan mielestä liian ahkeria ja tehneet liikaa töitä tämähän on järjetöntä opintotuen vapaan tulon rajat estävät opiskelijaa tienaamasta ja kartuttamasta omaa osaamistaan ja luovat keinotekoista niukkuutta valtio menettää samalla miljoonia euroja nettotuloja arvoisa puhemies palkansaajien tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan joka edellisen hallituksen aikana teetettiin haitallisista tulovaikutuksista päästäisiin laajasti eroon jos esimerkiksi yhdeksän kuukautta opintotukea nostavan tuloraja olisi kahdeksantoistatuhatta euroa nykyisen kahdentoistatuhannen euron sijaan eli vapaan tulon rajaa nostettaisiin viidelläkymmenellä prosentilla verotulot ja tulonsiirrot huomioiden tämä vaihtoehto lisäisi selvityksen mukaan julkisyhteisöjen nettotuloja arviolta viidellä yhdeksällä miljoonalla eurolla vuodessa siis paitsi että työteliästä opiskelijaa palkittaisiin koko yhteiskunta voittaisi nettona lähes kuusi miljoonaa euroa vuodessa tässä on järkeä systeemi ei nykyisellään kannusta opiskelijaa toimeliaisuuteen hankkimaan työkokemusta ja osaamista työnteon pitää olla tilanteessa kuin tilanteessa kannattavaa opintotuen vapaan tulon rajoja pitää korottaa punavihreään hallitusohjelmaan ei nyt valitettavasti sisälly sitä että työteliästä opiskelijaa palkittaisiin työnteosta kehotan hallitusta ottamaan nyt järjen käteen ja tuomaan eduskuntaan esityksen opintotuen vapaan tulon rajojen korottamiseksi

arvoisa herra puhemies kannatan lämpimästi edellisen hallituksen laatimaa lakimuutosta opintotuen joustavoittamiseksi

joilla on vaikeuksia ja haasteita edetä opinnoissa esimerkiksi juuri lukihäiriön tai kuuloon tai näköön liittyvien haasteiden vuoksi toimeentulo ei vaarannu tämä on siis edellisen hallituksen lakihanke nyt toivon että uusi hallitus lähtee kunnianhimoisemmin uudistamaan tätä opintotukea kolme vuotta sitten kun olin perussuomalaisten nuorten puheenjohtajana esitimme että suomessa otettaisiin käyttöön opintotuen kannustinmalli joka siis tarkoittaa sitä puolestaan jotka haluaisivat nopeammin valmistua taloudellinen kannustin joka samaan aikaan ei myöskään rankaisisi niitä ihmisiä jotka pikkasen hitaammin eli toisin sanoen jos suoritat esimerkiksi korkeakoulututkinnon kandi ja maisteri

viiden vuoden tutkinnon vaikkapa kolmessa vuodessa niin sinä saat sen viiden vuoden opintotukimäärän kolmessa vuodessa tällä hetkellä erinäisistä syistä aika moni opiskelija tekee sitä että he aamuisin ja iltapäivisin tosiaan opiskelevat esimerkiksi yliopistolla tai ammattikorkeakoulussa ja sitten illasta menevät töihin ja sellaisiin töihin jotka eivät itse asiassa pätevöitä ollenkaan siihen ammattiin mihin he ovat opiskelemassa näin ollen nämä opiskelijat pystyisivät opiskelemaan aamupäivällä sitä ammattia iltapäivällä myöskin sitä ammattia ja saisivat kuitenkin aivan yhtä paljon opintotukea kuin sellainen opiskelija opiskella viisi vuotta mutta tehdä samaan aikaan töitä iltaisin eli on sellaisia opiskelijoita hinku ja kiire päästä työelämään toteuttamaan sitä ammattia joka on heille unelma ja johon he ovat opiskelemassa ja jotka eivät haluaisi samaan aikaan puolestaan tehdä jotain aivan muuta työtä siinä rinnalla on niitä jotka haluavat mutta sitten on näitä jotka eivät halua valtion näkökulmasta tämä olisi ihan loistava juttu koska tässähän käy sillä tavalla että nämä ihmiset valmistuvat paljon nopeammin joilla siis on edellytyksiä valmistua paljon nopeammin joilla on sisäinen motivaatio opiskella paljon enemmän he valmistuvat nopeammin alkavat käymään oman alansa töissä tuovat myöskin enemmän verorahoja valtiolle

opintotukilakia olisi tosiaan jatkossa tarpeen muuttaa kehittää edelleen tämä nyt täällä ollut esitys pitää saada voimaan jo elokuun alusta mutta jatkossa koko laki vaatii kokonaisvaltaista uudelleenarviota

kannatan lämpimästi edustaja vestmanin esille nostamaa työnteon rajojen nostamista opiskelijalla työnteonhan pitäisi olla aina kannattavaa myös opiskeluaikana suhde työhön muodostetaan jo nuorena ja jos me annamme sellaisen signaalin että että kannustetaan nuoria tekemään töitä mikäli se heidän elämäntilanteensa huomioiden on mahdollista niin niin se vain poikii suomelle lisää hyviä työntekijöitä ja ja on elinkeinojen kannalta kannatettavaa eli jos opiskelija etenee hyvin hyvin opinnoissaan tulorajojen pitäisi olla korkeammat ja ei pitäisi olla este opintotuen saamiselle tässä on selkeä uusi uusi kohde nyt nykyiselle hallitukselle ja toivottavasti me näemme vielä tämän tulevan neljän vuoden aikana

valiokunnassa

arvoisa puhemies tämä lakiesitys jonka myötä muun muassa lukihäiriöiset ja kuulo ja näkövammaiset hyötyisivät siinä että heidän heidän opintotukeaan ei jatkossa jatkossa keskeytettäisi ja monet muutkin ryhmät opiskelijat tästä hyötyisivät on varsin varsin kannatettava mutta yhdyn myös näihin täällä esitettyihin näkemyksiin siitä että olisi tämän uuden rinteen hallituksen syytä hyvin vahvasti vahvasti harkita opintotuen tulorajojen korottamista nämä tulorajat eivät nähdäkseni ole ole nousseet useaan useaan vuoteen kyllä niiden merkittävä nosto olisi viimeistään jo nyt ajankohtainen nimittäin opintojen aikainen työnteko lisää usein käytännön ymmärrystä opiskelijan omasta alasta ja voi itse asiassa jopa nopeuttaa opintoja ainakin kun itse opiskelin aikanaan yhdeksänkymmentä luvun lopulla diplomi insinööriksi ja sain sain myös alaani liittyviä töitä jo opiskeluaikana niin se kyllä auttoi sekä työnantajaa että myös itseäni opintojen etenemisessä on on toki muistettava että opiskelijan valmistumisaika opintojen kohtuullinen eteneminen on on tärkeää mutta voi olla niin että kun sieltä työelämästä saa hyviä kokemuksia niin myös opinnot etenevät nopeammin totta kai kun ei olisi huolta omasta taloudellisesta toimeentulosta myös opintoihin olisi helpompi panostaa arvoisa puhemies myös myös näiden omien omien kokemusteni perusteella voin voin todeta että tämä opiskelujen ohessa tehtävä työ varsinkin jos se liittyy siihen omaan alaan parantaa kyllä opiskelijan työelämävalmiuksia ja mielestäni myös nopeuttaa työelämään kokoaikatyöhön siirtymistä sitten kun opinnot ovat valmiit

arvoisa herra puhemies on todettava että varsinkin juuri näitten opiskelijoitten kohdalla jotka pystyvät tekemään iltapäivisin opintojen jälkeen sellaista työtä joka nimenomaan hyödyttää heitä työelämän näkökulmasta se totta kai tukee myöskin sitä opiskelua ja näihin liittyen se mitä tässä ovat esimerkiksi edustaja savio edustaja vestman ja edustaja laiho esittäneet että tulorajoja tultaisiin korottamaan on varsin järkevää tästä edellinen hallitus teki myöskin laskelmia eli kun sitä tietyn verran nostettaisiin niin valtion kassaan tulisi lisää tuloja eli sillä on positiivinen vaikutus myöskin julkiseen talouteen sen lisäksi täytyy todeta että on tosiaan näitä ihmisiä jotka eivät halua tehdä varsinaisesti jotain opiskelun ulkopuolista työtä vaan sitä opiskelua puhtaasti ja nopeammin jotta pääsevät työelämään näin ollen tämä kannustinmalli sekä näitten tulorajojen nosto nämä molemmat työkaluna yhtä aikaa otettuna käytäntöön parantaisivat monipuolisesti hyvin erilaisten opiskelijoitten asemaa nämä kaksi asiaa eivät ole millään tavalla ristiriidassa keskenään eli nämä molemmat kannattaisi toteuttaa ja

että nyt tehtäisiin se kokonaisuudistus ja tarkastelu tälle opintotuelle tämä ehdottomasti uuden hallituksen kannattaisi tehdä aivan ehdottomasti